päiväjärjestyksen kolmantena asiana on suullinen kyselytunti joka tänään on oikeastaan suullinen kysely puolitoista tuntia pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalle oleville ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja seisomaan

edustaja vähämäki

aiheella joka koskee suomen kasvavia vastuita eu tukimekanismeissa nyt jos todetaan ensi alkuun se että eun kaikkien tukimekanismien koko on jopa puolitoista biljoonaa toistan puolitoista biljoonaa tämä on siis suomen valtion budjetti noin kolmensadan vuoden ajalta ja tällä summalla voitaisiin ostaa kaikille suomalaisille uusi sähköauto ja kaupan päälle vielä hieno omakotitalo kahdensadan tonnin omakotitalo mikä on suomalaisten osa takaa velkaa maksa velkaa taas on käyty laittamassa nimi takaussopimukseen mitä nyt taas tuetaan siis jatkossa sitä että muut maat voivat tehdä samanlaisen osa aikalomautusmallin kuin mikä suomessakin on suomalaiset eivät hyödy vielä kaikki investointipankin kautta suomalaiset pääsevät takaamaan patonkimaiden yhtiölainoja takkiin tulee eipn tukivälineen taseeseen tullaan työntämään kaikkein huonoimmat luotot liikepankkien taseista mitä hallitus tähän oikein

arvoisa puhemies edustaja vähämäki on aivan oikeassa siinä että suomen vastuuthan ovat varsin euroopan unionin maiden välisessä vertailussa ja niistä iso osa on on tullut tietenkin historian saatossa kun suomi on sitoutunut erilaisiin kansainvälisiin mekanismeihin mutta toisaalta myös niihin kansallisiin toimiin meillä on erittäin merkittävää telakkateollisuutta joka on vaatinut suomelta sitoumuksia

kohdannut koronavirus mikä ei ole yhdenkään maan talouspolitiikan seurausta suomelle on tärkeää että euroalue on vakaa ja meille on tärkeää että jokainen maa vastaa itse omasta talouspolitiikastaan me olemme mukana myös yhteistyömekanismeissa ja esimerkiksi teidän parjaamanne parjaamanne euroopan investointipankki on kuitenkin pystynyt myös suomalaisia firmoja yhdeksänkymmentä luvun puolivälistä alkaen lähes seitsemällätoista miljardilla eurolla auttamaan eli investointeja myös tähän maahan joten aivan vähäpätöisiä nämä eivät ole myöskään meille

arvoisa puhemies edustaja vähämäen kysymys on siinä mielessä erittäin tärkeä ja ajankohtainen että on meidän kaikkien yhteinen tavoite ja etu tietää se mihin me sitoudumme ja tietää se mitkä ovat meidän vastuumme se on ollut suomen hallituksen ihan selkeä lähtökohta nyt näitten uusienkin uusienkin eun mekanismien kehittämisessä ja niihin sitoutumisessa meidän täytyy tietää paljonko nämä uudet mekanismit suomelle merkitsevät ja että ne ovat riittävän tarkkarajaisia olemme vaikuttaneet erittäin vahvasti näihin eurooppalaisiin neuvotteluihin ja asetusluonnos esimerkiksi tästä sure työllisyysvakuutusjärjestelystä muuttui siihen suuntaan että suomen vastuut kyettiin kuvaamaan yksiselitteisesti aivan kuten valtiovarainvaliokunnallekin on toimitettu tiedoksi se on sanottava että eu on meille paljon enemmänkin kuin pelkästään nämä mekanismit meidän taloutemme on riippuvainen siitä miten vientimarkkinat kehittyvät ja eu on meidän

puhemies oli hyvä että tämä työllisyysvakuutuskassa tuli tässä käsitellyksi lomautustukikassa eun laajuisena siis kuulostaa äkkiseltään hyvältä ja ilmeisesti suomikin on saanut sinne jotain läpi mutta ihmettelen kyllä että äkkiseltään kuitenkin totuus on se että suomi ei siitä tule hyötymään yhtään mitään me siis maksamme omilla mekanismeillamme omat lomautuksemme osa aikalomautukset ja sitten sen jälkeen vielä että muut eu maat pystyvät tekemään samanlaisen niin hienon mekanismin kuin meillä täällä suomessa jo on hintalappu tälle on neljäsataakolmekymmentä miljoonaa niinhän sitä yleisesti luullaan mutta missään ei ole sanottu sitä että monivuotisen kehyksen kautta tulee vielä isompi potti tähän päälle elikkä noin tuhatkolmesataa miljoonaa tämä tahtoo sanoa sitä että kun ottaa tämän investointipankin kokonaisuuden vielä mukaan kokonaisuudessaan kasvatatte äkkiä takuita kaksituhattasata miljoonaa selittäkää nyt suomen kansalle minkä takia meidän kannattaa näitä taata näin paljon jos me emme näistä mitään hyödy
arvoisa puhemies on tietenkin niin että kaikkeen ei voi sanoa aina ei ja sen myös perussuomalaiset tietävät ollessanne hallituksessa te ette ilmoittaneet että euroopan vakausmekanismista täytyisi erota ja se lopettaa tai että euroalueesta pitäisi lähteä samalla lailla joka ikisen hallituksen linja on ollut se että euroalueen vakaudesta täytyy huolehtia

monivuotisista kehyksistä on varmasti niin että suomikin tarvitsee aika paljon tukea vaikkapa maatalousneuvotteluissa jos me sanomme kaikkeen ei luuletteko te että joku auttaa meitä sen jälkeen
herra puhemies eihän etelän euromaiden talous ole ollut mitenkään hyvä ennen koronakriisiäkään sehän on ollut kuralla ihan niiden omasta syystä jo kauan ennen koronakriisiä nyt koronakriisin varjolla tämän euron kärsimysnäytelmän annetaan jatkua ihmettelen miten keskusta valtiovarainministeripuolueena näin kiihkeästi on yhteisvastuiden kannalla mitä se ratkaisee että suomi maksaa rikkaiden ihmisten velkoja on hyvin sanottu että italia on köyhä maa jossa on rikas kansa ja suomi on rikas maa jossa on köyhä kansa niin suomiko tässä tämän kaiken lystin maksaa mikä tässä on järki eihän tässä ole mitään järkeä suomen kansa kärsii ja joutuu maksamaan laskun tämän hallituksen naiiviudesta perussuomalaiset eivät missään nimessä hyväksy että näitä takausvastuita ja yhteisvastuita vain kasvatetaan ja kasvatetaan kertokaa nyt vielä

arvoisa puhemies yhteisten asioiden hoitaminen on yhteistyötä edustaja tavio tietää aivan hyvin itse viime vaalikaudella hallituspuoluetta edustaneena että silloin täytyy tehdä yhteistyötä samalla lailla perussuomalaiset ovat hallituksessa ollessaan sitoutuneet euroalueen vakauteen pankkiunionin kehittämiseen moniin yhteistyömekanismeihin koska meidän etumme on se että euroalue on vakaa ja meidän etumme on se että jokainen maa hoitaa oman talouspolitiikkansa siksi siitä kannattaa puhua suomessa ja totta kai me edellytämme sitä että niin hoitaa myös jokainen euroalueen ja eun maa jos me puhumme vaikkapa tästä työllisyysrahastosta

meidän kansalliset toimet ovat kaikista keskeisimpiä ja ne ovat paljon suurempia kuin nämä takaukset mitä

puhemies edustaja tavio te käytitte kyllä ilmaisuja joissa on varsin kalmankatkuinen kaiku kun te sanoitte että koronakriisin varjolla ollaan luomassa tämäntyyppisiä yhteisvastuullisia mekanismeja minä ajattelen ja suomen hallitus että tämä koronakriisi on vakava koko maailmaa ja kaikkia eun jäsenmaita kohtaava terveyskriisi pandemia ja siitä aivan erityisesti ovat kärsineet italia espanja iso britannia ennen kaikkea nämä eteläiset euroopan unionin jäsenmaat ja on meidän yhteinen asia tähän vastata on täysin mautonta mielestäni sanoa että koronakriisin varjolla oltaisiin nyt luomassa jotain yhteisvastuuta me emme ole ottamassa kenenkään maan olemassa olleita velkoja maksettavaksemme mitään vanhoja velkoja ei ole tarkoitus ottaa yhteisvastuullisesti hoidettavaksi nyt keskustelemme siitä miten me tuemme eurooppalaista työllisyyttä ja ja eurooppalaisia yrityksiä tämän kriisin yli ja miten me jälleenrakennamme uuden kestävän kasvun ja pankeille ei ole menossa yhtään mitään tämä evmstä maksettava tuki menee terveyskriisin hoitoon tämä euroopan investointipankista maksettava tuki menee pk yrityksille ja suresta menee työllisyyteen

arvoisa puhemies eun säännöt kieltävät yhteisvastuun jäsenmaiden veloista todellisuudessa yhteisvastuu tietenkin toteutuu sellaisten järjestelyjen kautta jotka on rakennettu sääntöjen kiertämiseksi tämän luulisi herättävän epämukavia ajatuksia niissä jotka korostavat eun roolia oikeusvaltion turvana yhteisvastuuta ja toisten velkojen maksamista perustellaan sillä että kaaos euroalueella osuisi myös suomen omaan nilkkaan ja että rahan lapioiminen olisi siten myös oma etumme kysymys kuitenkin kuuluu onko meidän etumme kuulua valuuttaan joka sitoo meidät toisten velkojen maksajaksi tähän asetelmaan ei tule muutosta paitsi ehkä sitä kautta että suomi itse ajautuu maksukyvyttömyyteen ehkä sekään päivä ei enää ole kaukana onko hallituksen linja se että euro pelastetaan hinnalla millä hyvänsä vai onko olemassa piste jossa koko eurojäsenyyden mielekkyys asetetaan kyseenalaiseksi

arvoisa puhemies valtion asioita täytyy hoitaa vastuullisesti ja sen tietää niin oppositio kuin hallitus ja aina vallassa ollessa vastuullisesti täytyy hoitaa myös euroaluetta siksi meille on keskeistä että sen vakaudesta pidetään huolta ja siksi meille on keskeistä että joka ikinen maa

itse omasta talouspolitiikastaan tämä koronavirus on senkaltainen että kukaan ei ole osannut ennakoida te annatte kuvan että nämä uudet mekanismit olisivat yhteisvastuullisia niin työllisyysrahasto kuin euroopan investointipankin takuurahasto ne eivät ole yhteisvastuullisia vaan ne ovat erillistakauksia ne ovat erillistakauksia ja suomi on käyttänyt nimenomaan omaa vaikutusvaltaansa siihen että ne ovat tämänkaltaisia

puhemies tämän koronakriisin jälkeen eurooppaa ja sen taloutta on rakennettava uudestaan ja siihen tarvitaan yhteisiä eurooppalaisia toimia ja vakaata euroa meidän yhteistä valuuttaa se on myös suomen etu kuusikymmentä prosenttia meidän viennistä menee eu alueelle suomen viennistä menee euroalueelle mutta ei ole yhdentekevää miten näitä ratkaisuja tehdään ensimmäinen kysymykseni liittyy siihen että onko suomen linja muuttunut kun en ole enää nähnyt julkisuuden perusteella suomea hansaryhmässä hollannin rinnalla pitämässä tiukasti kiinni ehdollisuudesta tiukasti kiinni siitä että jokainen maa vastaa omasta taloudestaan koska eivät ne ole kyllä tai ei kysymyksiä vaan rajanvetoa tehdään neuvotteluissa

puhemies aivan kuten pääministeri marin tässä totesi meidän lähtökohtamme on se että eu on yhtenäinen ja eu säilyttää toimintakykynsä siihen tavoitteeseen ei kuulu se että eun sisälle muodostuu erilaisia blokkeja ja että tulisi valita aina linjansa ja eri blokit olisivat asiassa kuin asiassa aina eri mieltä keskenään me tavoittelemme eulle yhtenäistä linjaa ja ja haemme tietysti samanmielisiä maita niissä asioissa mitkä kulloinkin meitä yhdistävät mutta me emme sitoudu mihinkään hansablokkiin tai mihinkään muuhunkaan vaan haemme pragmaattisesti ratkaisuja tähän elpymisrahastoon meidän linjamme on avoin ja rakentava ja suhtaudumme siihen sillä tavalla että tulee aikaansaada euroopalle kestävää talouskasvua tavalla joka ei luo mitään pysyviä tulonsiirtoja mitään yhteisvastuullisia tulonsiirtomekanismeja ei olla luomassa vaan pitää olla tarkkarajainen tämän kriisin hoitoon luotava

arvoisa puhemies me tiedämme että ranskalaisilla pankeilla yli kolmesataa miljardia ja espanjasta yli sata miljardia mutta me tiedämme myös kuten edustaja orpo täällä sanoi että suomen vienti kohdentuu kuusikymmentä prosenttisesti eu maihin ja neljäkymmentä prosenttisesti euroalueelle joten kysymys kuuluu kun ekp pisti arvopapereiden osto ohjelmaan seitsemänsataaviisikymmentä miljardia ja kun on kaikki muut tukipaketit niin eikö niitä tehdä juuri sen takia että näillä meidän vientikohteilla olisi varaa ostaa suomalaisia tuotteita ja jos siellä nähdään konkursseja niin suomi menee samalla tavalla konkurssiin

arvoisa puhemies se että pankkien ja valtioiden välinen kohtalonyhteys onnistutaan katkaisemaan on tietenkin aivan keskeistä euroopassa suomessa tämä tehtiin kivuliaasti yhdeksänkymmentä luvun alussa ja valitettavasti kaikkialla sitä ei ole tehty vieläkään siksi sen kunnossa olevan talouspolitiikan on oltava niin vahva ettei ajauduta sen kaltaisiin ongelmiin joita on nähty euroalueella menneisyydessä ja toivottavasti ei tulevaisuudessa siksi suomen linja että kyllä me olemme sitoutuneet euroalueeseen ja sen vakaana pysymiseen on meille keskeistä mutta aivan samalla tavalla niiden maiden joilla on iso ongelma täytyy pystyä huolehtimaan omasta taloudestaan ja velkasuhteistaan ja tämä muuten koskee myös tätä maata meillä on tulossa kovat ajat sen suhteen kuinka me saamme oman velkaantumisemme hillittyä me emme onnistuneet siinä viime vuosikymmenellä mutta toivottavasti me onnistumme siinä seuraavalla vuosikymmenellä joten tämä koskee myös meitä ei ainoastaan muita

yhteistyö on hyvä asia mutta yhteistyön täytyy rakentua sen päälle että jokainen jäsenmaa hoitaa taloutensa eurokriisin ajalta periytyviä vastuita suomella on noin seitsemän miljardia euroa ylivoimaisesti suurin osa jäsenmaiden osuudesta on takausvastuita riski tai riskit toteutuvat jos jokin euromaa jättää vastuunsa hoitamatta ja aivan niin kuin tässä on jo muutama edustaja nyt puhutaan valtavista tukisummista yhteensä jopa tuhansista miljardeista euroista toistan tuhansista miljardeista euroista siteeraan helsingin yliopiston eurooppaoikeuden professori päivi leino sandbergia euroryhmän viime viikon päätös euroopan vakausmekanismin valjastamisesta koronakriisin hoitoon on suomen perustuslain ja sen tulkintakäytännön kannalta ongelmallinen mitä hallitus vastaa tähän tulkintaan
arvoisa puhemies on tärkeää että euroopan vakausmekanismin ehdollisuus toteutuu koronakriisissä vakausmekanismin ehdollisuus toteutuu sikäli että sieltä voi saada lainaa ainoastaan terveydellisistä syistä johtuviin menoihin ainoastaan kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta monille maille sieltä ei ole järkevää hakea lainaa koska he saavat markkinoilta halvempaa lainaa euroopan vakausmekanismin kaikki asiat mitä nyt käsitellään tehdään niiden olemassa olevien sopimuksien nojalla tosiaan vaikkapa silloin kun kristillisdemokraatitkin ovat olleet hallituksessa on sitouduttu evmn varsin suuriin vastuisiin suomen osalta

yli kymmeneen miljardiin ja nyt me annamme koronakriisistä johtuen takauksia työllisyysrahastoon ja euroopan investointipankkiin noin kahdeksansataa miljoonaa sekin on paljon rahaa mutta mittasuhteet kannattaa muistaa ja kyllä suomalaisfirmatkin hyötyvät euroopan investointipankista kuten ovat vuosikymmenien ajan

arvoisa puhemies suomessa on erittäin vahva parlamentaarinen kontrolli ja erittäin hyvä että näin on olen itse korostanut neuvotteluissa ja kun olemme videokokouksia pitäneet eu päämiesten kanssa että suomessa budjettivaltaa käyttää eduskunta ja sen vuoksi mitkä tulevat on oltava tarkkarajaisia ja selkeitä jotta eduskunta voi arvioida mihin sitoudumme ja mihin emme sitten halua sitoutua tämä on hyvä tunnistaa tässäkin salissa ja keskustelussa että meillä valtaa käyttää eduskunta mitä tulee budjettiin ja kaikki nämä esitykset tuodaan tietenkin eduskunnan käsiteltäväksi ja ja eduskunta arvioi ovatko ne sellaisia että suomi voi niihin sitoutua

euroalueen viennistä riippuvaisia siinä mielessä on ihan perusteltua että me pidämme euroopan talouden kasassa näillä covid rahastoilla sure rahastoilla ehkäpä sitä evmääkin käyttämällä puhemies ainakin meille keskustalaisille on aivan selvää että missään nimessä eivät voi jäsenvaltiot eussa omaa ulkoistaa unionille ei voi tulla tulonjakounionia ei voi tulla velkaunionia ja aina pitää pitää kiinni budjettisuvereenisuudesta eli siitä että tämä sali päättää suomalaisten verorahojen käytöstä se on keskustalle tärkeää kysyisin nyt valtiovarainministeri kulmunilta kun on esitetty euroopassa tällaisia koronabondeja yhteisiä velkakirjoja niin miten hallitus niihin suhtautuu valtiovarainministeri kulmuni
valtioneuvoston ja koko eduskunnan linja on se kuten ollaan monta kertaa todettu että yksiselitteisesti tällä talolla ja sellaisia esityksiä jotka heikentäisivät eduskunnan ei suomen perustuslain nojalla voida hyväksyä ja yhteisvastuullinen velka on senkaltaista jota meidän päätöksenteon turvaksi ei kyllä kannata ottaa siksi on aivan keskeistä että jaksetaan puhua siitä että jokaisen maan täytyy hoitaa itse omaa talouspolitiikkaansa se on vaikea rasti jos me mietimme finanssikriisistä toipumista suomi ei selvinnyt siitä vuosikymmenessäkään ylijäämäiseksi siksi meillä ei ole ollut kaikkia niitä mahdollisuuksia toimia vaikkapa tässä kriisissä joita on mailla jotka ovat hoitaneet omaa talouspolitiikkaansa paremmin kuin tämä maa siksi meidän kannattaa olla ylisukupolvisia siinä että ei kasata seuraaville sukupolville sellaisia vastuita joita edelliset ovat kasanneet meidän pöydällemme koska kohta ei ole enää mitään mistä

ministeri kulmuni sanoi äsken että kaikkeen ei voi sanoa ei että joku olisi meidänkin puolellamme jossain kohtaa haluaisin kuulla mihin me olemme koskaan sanoneet eussa ei ja milloin joku on ollut meidän puolellamme on aivan turha selittää että nämä uudet välineet olisivat väliaikaisia tai pelkän koronan hoitoon kun raha ja valta kerran eulle luovutetaan takaisin se ei sieltä tule eikä rahojen käyttöön voi luottaa sopimuksia on eussa rikottu ennenkin eikä valvonta ole uskottavaa kyse on käytännössä vain sosiaalituesta ja kehitysavusta eikä siinä vielä kaikki hallitus tukee myös evmn lisätakauksia koronakriisiin vaikkei koko välinettä ole tarkoitettu sen hoitoon taattavaa riittäisi sillä moni iso euromaa on hoitanut taloutensa niin huonosti jo tähän mennessä että ennen koronaa puhuttiin satojen miljardien tukipakettien tarpeesta eikä sellaisia riitä mikään evm kattamaan hallituksella ei ole selkärankaa lähteä eurosta ulos sen jo kuulimme mutta mikä on hallituksen suunnitelma sen varalle että euroalue hajoaa osittain tai kokonaan tämän kriisin seurauksena joka tapauksessa oletteko jo valmistautuneet omaan valuuttaan siirtymiseen tai suomen kannalta edullisempaan valuuttaliittoon

jokainen voi pohtia kuinka vakaa oli suomen toimintaympäristö yhdeksänkymmentä luvun alussa kun meillä oli oma valuutta ja minkälainen pankkikriisi täällä koettiin kyllä meille on ollut myös paljon hyötyä siitä että meidän yrityksemme voivat tehdä kauppaa eurooppaan että me saamme vientiä ja siitä meidän täytyy pitää huolta myös jatkossa valitettavasti

puhemies se on kyllä kova uutinen jos perussuomalaiset nyt edustaja mäkelän puheenvuoron perusteella olisivat hakeutumassa eroon eurosta ja ja puhuisivat euroeron ja eu eron puolesta mielelläni kuulisin mitä puheenjohtaja halla aho siitä tällä hetkellä sanoo ei se markkakaan nyt niin auvoinen valuutta ollut jos voimme muistella niitä devalvaatiokierteitä mitä suomessa oli se on kyllä nyt sanottava että eurojäsenyys on tuonut suomeen vakautta ja pitänyt korkotason alhaalla ja tällä hetkellä pitää huolta siitä että suomi saa erittäin edullista lainaa ja yritykset pystyvät hankkimaan luottoa euro on on ollut suomelle hyvä valuutta

me olemme yksi suvereeni jäsenmaa ja eun asioista päätetään jäsenmaiden neuvostossa jossa suomikin pääsee sanomaan oman sanansa meitä myös kuunnellaan silloin kun me esitämme omat kantamme rakentavasti ja olemme mukana hakemassa ratkaisuja emmekä asetu kaikessa neliraajajarrutukseen nyt on tällä hetkellä haettava ratkaisuja joilla estetään se että eu ajautuu kaikkien aikojen lamaan ja työttömyys kasvaa massatyöttömyydeksi se on myös suomalaisten etu että me huolehdimme kasvusta ja työllisyydestä

luvun alun lama syntyi kahdeksankymmentä luvun väärällä politiikalla ja silloin hoidettiin suomi kuntoon niin että päästiin tai jouduttiin ja euroon johon nykyiset hallituspuolueet muut paitsi keskusta veivät suomen ja se oli raskas virhe me olemme olleet maksajina me olemme tänä päivänä takaajina suomi takaa eu jakaa välimeren maille tämä alue on niin epäsymmetrinen niin heikko että me olemme täysin väärässä seurassa on aivan selvää että kun kiina yhdysvallat venäjä ja eu kärsivät tällä hetkellä tällaisesta taloudellisesta tilanteesta mikä meillä on euro tulee hajoamaan siksi on syytä tehdä suunnitelma

totesitte jotenkin näin että suomi on täysin väärässä seurassa kuuluessaan euroopan unioniin kyllä tämä oli aika pysäyttävä aika pysäyttävä puheenvuoro tästä salista missä seurassa meidän pitäisi olla jos meidän ei pitäisi olla siinä seurassa jossa me olemme euroopan unionin jäsenmaiden kanssa euroopan maiden kanssa

puhemies täällä taas kierrätetään erilaisia poliittisia hokemia siitä kuinka hyödyllistä tämä on suomelle ja mitään negatiivista ei saa tarkastella jotkut täällä jo sanovat että euron kritisointi on putinin syliin asettumista ja ja sitä että me haluaisimme venäjän kainaloon tämä on mielestäni aika uskomatonta puhetta onko teillä oikeasti niin surkea kansallinen itsetunto että te ette pysty faktisesti tarkastelemaan eurojärjestelmän ongelmia vaan te väitätte että kun me puutumme niihin niin meillä on halu mennä putinin syliin miettikää tässä tapauksessa kuka täällä on populisti ja kuka tekee politiikkaa

taivaasta tipahtanut uusi poliittinen ajatus vaan eurojärjestelmässä eurojärjestelmässä on lukuisia valuvikoja ja nyt tämä kriisiajankohta olisi erinomainen hetki tarkastella myös niitä

arvoisa puhemies ei tuo edustaja purran puheenvuoro aivan huono ollut koska kyllä se näin on että sitä mitä rakastaa pitää myös kritisoida ja se rakkaus kyllä kestää sen kritiikin kyllä me olemme myös tätä eurojärjestelmää vuosien varrella kehittäneet ei mitään sellaista olekaan että aikanaan euroa luotaessa se olisi ikään kuin pöytälaatikkoon pantuna ollut valmis vaan eurokin on kehittynyt tässä vuosien saatossa ja eurokriisin myötä olemme erittäin paljon panostaneet siihen että kriisinkestävyys olisi yhteisellä valuutta alueella

puhemies täällä aiemmin ministerit kertoivat että olemme rakentavia ja haemme ratkaisuja ja näin juuri tuleekin eussa toimia ratkaisukeskeisyys varmasti johtaa siihen että meidän äänemme paremmin kuuluu hiukan huolestuneena kuitenkin kuuntelin niitä puheenvuoroja joissa kerroitte melko suoraan että emme ikään kuin kuulu mihinkään ryhmään joka aktiivisesti esimerkiksi puhuisi yhteisvastuuta tai vastuiden kasvattamista vastaan se on kuitenkin suomen linja ollut pitkän aikaa ja ja kysyisinkin onko nyt näin että me ikään kuin emme enää ole vahvasti sitä mieltä toinen kysymykseni liittyy tähän elpymisrahastoon josta jo aiemmin kysyttiin ja vastasitte ministeri tuppurainen että suomen linja on vielä avoin onhan kuitenkin niin että tästä ei olla rakentamassa mitään sellaista mekanismia jolla ohitettaisiin eun normaali päätöksenteko tässä kysymyksessä ovat niin mittavat rahasummat ne ovat moninkertaiset verrattuna eun normaaliin vuosittaiseen budjettitasoon että kyllä niitä pitää normaalissa demokraattisessa päätöksentekojärjestyksessä myös käyttää

puhemies vastaan kuten aiemminkin vastasin suomi käy tietenkin omista lähtökohdistansa neuvotteluja niillä mandaateilla joita me olemme saaneet suuresta valiokunnasta ja ja tästä talosta se on meidän mandaattimme neuvotteluihin ja sillä me etenemme emme me neuvottele siltä pohjalta kenen maan kyljessä olemme tai kuka on meidän kaveri vaan me tietenkin tuomme esille ne suomen kannat ja suomen näkemykset eri asioihin on kyse sitten monivuotisesta rahoituskehyksestä tai muista asioista suomen hallitus edustaa suomen eduskunnan hyväksymää linjaa sitä linjaa jonka me olemme yhdessä muodostaneet

arvoisa puhemies tässä kun nyt suomalaiset yritykset kärvistelevät koronakriisin keskellä ja yrittävät pitää liiketoiminnasta kiinni ja pelastaa työpaikkoja niin pahinta myrkkyä nyt tähän tilanteeseen olisi vielä epävarmuus linjasta siinä onko suomi osa euroa tai euroopan unionia toivottavasti sitä ei kukaan aja enkä uskokaan koska kyllä valtiovarainministeri kulmuni siinä oli oikeassa että kyllähän perussuomalaisetkin ovat olleet mukana oliko se niin että ryhmäjohtaja tavio siellä suuressa valiokunnassa itse omin käsin hyväksyi kreikan tukipaketin viime vaalikaudella en en ole varma ja taisi olla muitakin nykyisiä edustajia että voi olla että hallituksessa tätä ja oppositiossa sitten tuota arvoisa puhemies on todella tärkeätä että euroalue pääsee tästä elpymään hallituksella on ollut selkeät reunaehdot ja täällä eduskunnassa on pitkään ollut yhteinen käsitys että ei saa vaarantaa

sen rajoissa näitä vastuita tarkastellaan ja myöskin se linja että jokainen maa vastaa omista veloistaan on tärkeä onko tämä periaate edelleen tärkeä arvoisa ministeri

arvoisa puhemies lindtman osui aivan naulan kantaan tämä on juuri näin me olemme hallitusohjelmassakin jo sitoutuneet siihen että jokainen jäsenmaa vastaa ensisijaisesti omasta taloudestaan itse eikä sen tyyppistä yhteisvastuutta olla rakentamassa mutta se on kyllä sanottava että kyllä meidän kohtalonyhteytemme on niin yhteen kiedottu että kyllä meillä jäsenmailla toisistamme tietyllä tavalla yhteisvastuuta tietysti on koska meillä on yhteiset sisämarkkinat ja yhteinen valuutta emme me voi ajatella ettei se että jos joku jäsenmaa suistuu nyt holtittomiin

koskettaisi myös meitä sen takia on meidän yhteinen etumme että me olemme hakemassa ratkaisuja yhtenä ratkaisuna on esitetty sitä että tämän monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmia tarkastellaan uudestaan niin että me voimme paremmin tukea jäsenmaiden elpymistä voimme satsata tutkimukseen tuotekehitykseen investointien investointien vauhdittamiseen ja niin edelleen ja mikäli tämmöinen erillinen elpymisrahasto sitten tehdään niin se on tarkkarajainen ja määräaikainen ja jos siitä lainoja annetaan ne myös sitten takaisin maksetaan
arvoisa puhemies edustaja lindtman varsin hyvin tiivisti sen pitkän linjan mikä suomella on ollut me olemme ratkaisukeskeinen euroalueen maa ja eun jäsenvaltio ja kun tullaan niihin tuleviin esityksiin niin me emme itse asiassa vielä tiedä vaikkapa tähän monivuotiseen rahoituskehykseen liittyen mikä komission esitys tulee olemaan niin että kaikki on toistaiseksi vielä spekulointia

emme hyväksy yhteisvastuullisia velkoja euroalueella eurooppalaisella tasolla on se linja joka on ollut useammalla hallituksella siksi on niin keskeistä että maat hoitavat omaa talouspolitiikkaansa itse asianmukaisella tavalla ja jos me vaadimme sitä muilta niin meidän täytyy myös itse olla esimerkki suomi tekee yhteistyötä eri maiden kanssa tietyissä asioissa

puhemies näinhän se politiikassa tosiaan aina on että puolueet muistelevat toisten puolueiden virheitä ja soinin aikana perussuomalaisten hallituskaudella tehtiin tällainen virhe se että sellainen virhe tehtiin ei kuitenkaan merkitse sitä että hallituksen pitäisi tämän nojalla jatkaa sen virheen toistamista ei kai nyt virheitä pääministeri itse puhuu koko ajan siitä että saa tehdä virheitä mutta ei niitä kannata toistaa ja niistä tulee oppia no miksei tästä ole opittu kun vuosia menee ja menee nyt kun näitä ministeri tuppuraisenkin puheenvuoroja kuuntelee niin kaikella kunnioituksella suuri ja mahtava

te veditte siihen eun eli teille näissä on yhtäläismerkki kysyn nyt ja toistan sen puheenjohtaja halla ahon esittämän kysymyksen missä menee raja mikä on liikaa tätä euromaille maksettavaa

maan tehdä mitä paremmin näissä onnistutaan sitä paremmin myös euroalue ja eu toimivat ja tätä samaa me odotamme myös muilta mailta kaikkeen ei voi sanoa vain ei se ei tule viemään tätä maata eteenpäin tai rakentamaan sitä parempaan kuntoon seuraaville sukupolville totta kai liittyyhän kaikkeen myös ongelmia ei siitä pääse mihinkään mutta sen takia kai me koetamme tehdä

arvoisa puhemies kokoomus ei kannata euroalueesta eroamista mutta me olemme huolissamme siitä mikä hallituksen linja euroalueella on erityisesti mitä tulee euromaiden velkaantumiseen viime hallituskaudella me olimme hyvin tiukan linjan kannalla yhdessä itävallan saksan ja alankomaiden kanssa nyt näyttää siltä että eun kehittämisessä on siirtymässä sivurooliin sisämarkkinoiden kehittäminen yhteisen ilmastopolitiikan luominen yhteisen turvallisuuden luominen sen sijaan olemme taas siirtymässä siihen että olisimme rahoittamassa muita maita niitä maita jotka eivät ennen koronakriisiäkään olleet osanneet hoitaa omaa talouttaan hyvin ministeri kulmuni te äsken totesitte että emme voi aina sanoa ei kaikkiin asioihin että kysymys olisi vain vastauksesta kyllä tai ei mutta eihän asia nyt aivan näin yksinkertainen ole vaan on kysymys myöskin siitä millaisia nämä rahoituspaketit ovat ja millaisiin ehtoihin ne maat sitoutuvat jotka sitä rahaa vastaanottavat esimerkiksi harmaan talouden torjunnassa valtion ja pankkien kohtalonyhteyden purkamisessa valtionvelan hoidossa ja tämäntyyppisissä asioissa oletteko arvoisa hallitus pääministerin johdolla valmiita vaatimaan näitä ehtoja rahoituksessa

arvoisa puhemies vielä tähän maajaotteluun jota äsken kuvasitte itse asiassa suomi on hyvin samankaltaisella linjalla saksan kanssa siinä että me haluamme etsiä ratkaisuja ja me ymmärrämme että eri mailla on erilaisia tulokulmia ja niitä pitää yhteensovittaa ja löytää se yhteinen linja jonka takana myös me voimme seisoa sen sijaan esimerkiksi saksa ei ole sijoittunut näiden maiden joukkoon joihin tällä hetkellä hollanti itävalta tanska ja ja ruotsi jotka vetävät erittäin tiukkaa linjaa toisella puolella on ehkä sitten joitakin erityisesti etelä euroopan maita suomi ja saksa tällä hetkellä ovat tässä välissä etsivät ratkaisuja ja etsivät yhteistyötä ja pyrkivät yhteensovittamaan erilaisia näkökulmia jotta löytäisimme sen yhteisen polun koko unionille

komissio ja esimerkiksi ranska ovat pitkään unelmoineet rahoitusvakausjärjestelmän ottamisesta unionin lainsäädännön piiriin niiden visiossa euroalueelle nimitettäisiin valtiovarainministeri joka vastaisi muun muassa vakausjärjestelmästä ja ne näkisivät evmn talouspolitiikan välineenä ja sellaisena paikkana josta saa luottoa hansamaiden esityksen lähtökohta taas on että euroopan vakausmekanismista ei saa tehdä jäsenmaiden tulonsiirtojen välinettä hansaryhmä haluaa että jäsenmaat itse huolehtivat talouksistaan ja että jos maat ajautuvat ongelmiin evm selvittää ongelmien syvyyden ja maan takaisinmaksukyvyn jos maksukykyä ei ole lainahakemuksen käsittely evmssä loppuu

arvoisa puhemies juuri viime viikolla instituutiot tekivät eussa sen arvion että nämä euroopan vakausmekanismin ehdot täyttyvät kaikkien jäsenmaiden osalta ne ovat makrotaloudellisia ehtoja ja jos joku jäsenmaa haluaa sieltä hakea nyt koronakriisin seurauksena lainaa niin sitä pystyy käyttämään ainoastaan niihin terveydellisiin syihin te koetatte kovasti syyttää hallitusta että me olemme vastanneet myös eurooppalaisella tasolla koronakriisiin varmastikin silloin vuosikymmen sitten kun vaikkapa tätä euroopan vakausmekanismia tehtiin ja annettiin yli kymmenen miljardin euron edestä sitoumuksia siis melkein yksi kuudesosa niistä vastuista joita suomella kaiken kaikkiaan on tehtiin silloin kun kristillisdemokraatitkin olivat hallituksessa yritettiin pitää huolta eurooppalaisesta vakaudesta jos maat toimisivat niiden ohjeiden ja sääntöjen mukaan euroalue pysyy vakaana me teemme yhteistyötä mainitsemienne maiden kanssa toisessa asiassa toisten maiden kanssa
ensimmäisen kysymyksen aihealueena oli euroalueen tukimekanismien takausvastuiden kasvattaminen mutta se on liittynyt hyvin pitkälti myös tähän koronatilanteeseen otetaan tässä vaiheessa mukaan myös muut koronaan liittyvät aiheet toki ensimmäisestäkin aiheesta edelleen saa kysymyksiä esittää edustaja harkimo

hallitus on nyt kuukauden tehnyt ravintoloiden apupakettia ja ja vieläkään ei ole tullut valmista yli viikko sitten päätitte että ravintolat avataan ensimmäinen kuudetta joissain muodoissa nyt ette ole saaneet aikaiseksi päätöstä missä muodossa ravintolayrittäjiä ja työntekijöitä on vähän alle sadannentuhannennen niiden pitäisi tehdä työvuorolistoja hankkia raaka aineita markkinoida ja ilmoittaa ketkä työntekijät voivat jäädä töihin ja ketkä lomautetaan arvoisa hallitus miten te kuvittelette että kaikki tämä hoituu viikossa kaikilla on raha tiukassa ettekö ajattele näitä ihmisiä ja miksi ravintoloita ei voida avata kokonaan sellaisissa paikoissa joissa tartunnat ovat vähentyneet myös kysymys miksi ravintolat pitäisi sulkea kello kaksikymmentäyksi miksi näitä asioita vetkuttelette koko ajan arvoisa puhemies olen itse ollut ravintoloitsija ja tiedän missä kurimuksessa nämä elävät vastaatteko nyt ministeri kiuru milloin ja miten

arvoisa puhemies hallitus kävi eilen neuvotteluissaan keskustelun tästä ravintoloiden aukeamisesta hallitusti ja asteittain ja tarkoituksena on antaa ensi viikon tiistaina eduskunnalle tartuntatautilain pykälämuutos joka mahdollistaisi asetuksen antamisen

informaation minkä se tarvitsee tämän lakipykälän muutoksen osalta jotta se voi sen hyväksyä nämä asiat tuodaan heti kun ne ovat valmiita valmistelu tämän asian osalta on vielä kesken
nyt pyydän niitä edustajia jotka haluavat tästä korona aiheesta jatkaa kysymysten esittämistä painamaan viides painiketta ja nousemaan seisomaan korostan että myös näistä tukimekanismeista ja takausvastuiden kasvattamisesta saa edelleen kysyä sikäli mikäli ne koronaan liittyvät edustaja
herra puhemies kaikkialla maailmassa koronaa pyritään jarruttamaan suunnilleen samanlaisin keinoin on fyysisten kontaktien vähentämistä on turvaetäisyyttä on käsihygieniaa ja niin edelleen lukuisissa maissa myös euroopassa tämän lisäksi siis näiden keinojen ohella hallitukset suosittavat kansalaisia käyttämään kasvomaskeja esimerkiksi kaupoissa tämä ei olekaan mikään ihme sillä kansainväliset huippuasiantuntijat ovat tutkimuksissa päätyneet siihen että näistä on hyötyä tähän päätyi suomessa tänään myös vtt vaikka joistakin uutisotsikoista on voinut muuta päätellä

vielä tutkii ja selvittää asiaa ministeri kiuru mitä te vielä oikein tutkitte ja selvitätte mitä sellaista viisastenkiveä etsitte jota maailman huippuasiantuntijat eivät ole vielä löytäneet aikooko hallitus antaa suosituksen siitä että suljetuissa ahtaissa tiloissa

edustaja on oikeassa siinä että hallitus on käynyt keskustelua siitä millä tavalla koronaviruksen torjunnassa ja estämisessä edetään ja siltä osin hallitus on julistanut tämän hyperstrategian eli millä tavalla tulevissa vaiheissa mennään joka perustuu siihen että asteittain puretaan näitä vaativia koko suomea koskevia rajoituksia ja siirrytään asteittain tarkkarajaisempaan lähestymiseen siltä osin maailmassa on esimerkkejä siitä että on valittu myös toisenlaisia strategioita tällä hetkellä meillä on selvityksessä niin kuin edustaja toteaa sosiaali ja terveysministeriössä laaja kirjallisuuskatsaus siitä voiko tämän viruksen tartuttavuuden ehkäisemiseksi myöskin olla mahdollisuus ottaa suojaimia käyttöön ja minkälaisia ja siitä ollaan varmasti jo pelkästään tuon vttn tämänpäiväisen arvion pohjalta montaa mieltä sanoi ainakin minulle annetuissa tiedoissa että kankainen kasvomaski vaatii myöskin sitä että sillä suojellaan erityisesti muita
arvoisa puhemies olen ylpeä siitä että kaksikymmentäviisi vuotta sitten aloitin työurani tiskarin ja tarjoilijan hommista kuten minäkin silloin kaksikymmentäviisi vuotta sitten aika moni nuori miettii tällä hetkellä onko kesätöitä ravintola alalla puhumattakaan niistä kymmenistätuhansista työntekijöistä ja tuhansista yrittäjistä ravintola ala on kärsinyt matkailualan ohella ja saanut ehkä kovimmat iskut koronakriisistä alalla on odotettu hallituksen ravintolatukien kompensaatiota ja toimenpiteitä mutta hallitus on vatuloinut nyt olisi aika antaa valoa alalle ja tukien lisäksi toteuttaa toimenpiteitä kokoomus näkee että toimivia keinoja olisi alentaa arvonlisäveron kantaa sekä sallia alkoholitilavuusprosentiltaan viinien sekä oluiden ulosmyynti molemmat toimenpiteet tukisivat kysyntää tehokkaasti kun rajoitteet puretaan keinoista jälkimmäinen lisäisi myös verokertymää aikooko hallitus tukea ravintola alaa alentamalla arvonlisäverokantaa sekä sallia alkoholituotteiden ulosmyynnin
arvoisa puhemies eduskuntaanhan on toimitettu ravintoloihin liittyvä tuki siihen kuinka voidaan korvata sitä kun elinkeinotoimintaa on lailla rajoitettu lisäksi meillä on olemassa tänään kerrottu yleisempi kannustintuki joka tulisi automaationa jos meillä olisivat olleet nämä kaikki valmiina kaksi kuukautta sitten niin totta kai olisimme edenneet nopeammin mutta koska maa ei ole koskaan tällaista kokenut niin on tärkeää että me saamme syksyä varten kaiken kuntoon sitten mitä tulee niihin verojärjestelyihin joita on tehty niin eduskunnalle ollaan tuomassa arvonlisäverotusten palautukseen liittyvää järjestelyä ja meillä on maksujärjestely käynyt jo eduskunnan tietenkin kaikista tärkeintä on edelleenkin se että suomalaiset noudattavat ohjeita ja niin me pääsemme pikkuhiljaa avaamaan yhteiskuntaa ja myös yrittäjät pääsevät tekemään bisnestä ja avaamaan ravintoloitaan
pääministeri pyytää myös
arvoisa puhemies keskustelussa ehkä helposti unohtuu se minkä vuoksi alun alkaen näitä rajoittamistoimenpiteitä on tehty niitä ei tehdä sen takia että halutaan kiusallaan häiritä tai haitata jotakin alaa vaan niitä tehdään sen takia että ne ovat olleet välttämättömiä viruksen leviämisen estämiseksi eli meillä tietenkin tavoitteena on se että virus ei yhteiskunnassa leviä että se ei tartu ihmisestä toiseen ja sen vuoksi olemme lähteneet erittäin aikaisessa vaiheessa aika koviinkin rajoitustoimenpiteisiin joiden osana myös on tuotu eduskuntaan lakiesitys joka täällä on hyväksytty että ravintolatoiminta asiakasistumapaikoiltansa laitetaan kiinni toukokuun loppuun saakka

suomen avaamisessa turvallisesti kaikki kaikessa on se että että on selkeä suunnitelma strategia tavoitteet välineet ja ohjeet arvoisa puhemies helsingin sanomat yritti keskiviikkona selvittää ministeri kiurulta vastauksia hallituksen koronastrategiaa koskeviin yksityiskohtaisempiin tietoihin helsingin sanomat kysyi muun muassa mihin tartuttavuusluvun haarukkaan hallitus tähtää mikä sairaala tehohoitopotilaiden määrä on hallituksen mielestä liian korkea onko hallituksen tavoite pitää tartuttavuusluku alle yhdessä jolloin epidemia käytännössä hiipuu mitä hetemäen raportin skenaarioista hallituksen valitsema linja vastaa onko hallituksen tavoite minimoida koronavirustartunnat eli pitää ne mahdollisimman vähäisinä sosiaali ja terveysministeriöstä kerrottiin että näihin ei ole vastauksia olisi aivan oleellista että näihin olisi tieto koska se lisää luottamusta ja tiedonpuute lisää epäluottamusta ja lisää turvattomuudentunnetta arvoisa puhemies haluaisin kysyä pääministeriltä miten tämä on mahdollista että näihin ei saada selkeitä vastauksia ja voisimmeko nyt tässä eduskunnan edessä saada näihin yksinkertaisiin kysymyksiin selkeät vastaukset
arvoisa puhemies hallituksen tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä nämä tavoitteet ovat koko aika olleet samat ja ne pysyvät samoina me tietenkin seuraamme tautitilanteen etenemistä ja osana sitä katsomme näitä mittareita edustaja orpokin tässä kuvasi eli juurikin sitä mikä on levinneisyys kuinka meidän sairaalahoitopaikkojen potilaiden määrä kehittyy esimerkiksi kuinka moni tehohoitopaikka on käytössä millä tavalla tautiin liittyvät kuolemantapaukset kehittyvät ja myös millä tavalla väestössä sitten immuniteettia esiintyy eli nämä ovat niitä mittareita joita seurataan ja ne on kuvattu esimerkiksi siinä valtioneuvoston kanslian asettamispäätöksessä kun asetimme tämän hetemäen työryhmän voin ilokseni todeta että huomenna meillä on jälleen infotilaisuus ja siellä tullaan käymään tätä epidemiologista tilannetta näitä mittareita ja kaikkia näitä kysymyksiä hyvin huolellisesti läpi ja vastaamaan tiedotusvälineiden kysymyksiin mitä edustaja orpokin tässä kuvasi

samaan aikaan kun yli seitsemänkymmentä vuotiaat on ohjeistettu melko tiukkoihin karanteeninomaisiin oloihin lähes samanikäiset yli kuusikymmentä vuotiaat jopa riskiryhmiin kuuluvat hoitajat ja lääkärit eivät käytännössä ole saaneet vapautuksia niistäkään työtehtävistä joissa hoidetaan suoraan koronapotilaita esimerkiksi lääkäriliiton selvityksen mukaan kaksi kolmasosaa riskiryhmiin kuuluvista lääkäreistä ei saanut siirtoa muihin tehtäviin tänään lapset ja opettajat ovat palanneet kouluihin monille se varmasti on ollut ilon päivä mutta joukossa on niitäkin riskiryhmiin kuuluvia opettajia jotka ovat kertoneet jopa anoneensa palkallista virkavapaata välttyäkseen riskeiltä mutta eivät ole saaneet kun opetusministeri li andersson ja myös ministeri krista kiuru ovat vakuuttaneet myös eduskuntaa siitä että että riskiryhmiin kuuluvat opettajat ja terveydenhuollon henkilöt huomioidaan niin mitä te vastaatte nyt näille ihmisille

puhemies kuten edustaja toteaa suomalaisissa peruskouluissa on tänään palattu lähiopetukseen ja osana niitä ohjeita mitä thl ja opetus ja kulttuuriministeriö liittyen siihen millä tavalla palataan turvallisesti lähiopetukseen suomalaisissa kouluissa on myöskin tehty ohjeistuksia liittyen riskiryhmiin kuuluviin opettajiin sekä mahdollisesti riskiryhmiin kuuluvien lasten osalta mitä tulee riskiryhmiin kuuluvaan opetushenkilöstöön niin siellä on hyvin selvästi linjattu että se on arvio joka tehdään työterveyshuollossa ja sitten työnantajan kanssa yhteistyössä pitää selvittää onko mahdollista siirtää henkilöä muihin tehtäviin olen kuullut esimerkkejä opettajista joille on annettu mahdollisuus myöskin opettaa etäyhteyksien kautta edelleen siitä syystä että kuuluvat riskiryhmiin kyllä ainakin opetusministerinä myöskin edellytän sitä että kunnissa ja koulutuksen järjestäjillä on valmiutta kantaa oma vastuunsa siitä ja huolehtia että kaikki opetusalaan kuuluvat ammattilaiset kokevat että voivat turvallisesti palata omalle työpaikalleen edustaja

arvoisa puhemies seitsemänkymmentä vuotiailla ja perussairailla perussairailla ihmisillä on suurin riski sairastua koronaviruksen aiheuttamiin vakaviin tautimuotoihin sen takia heitä on jo kuukausia kehotettu pysymään karanteeninkaltaisissa olosuhteissa vaikka nämä rajoitustoimenpiteet ovat elämän elämän suojelun kannalta välttämättömiä on niitä silti seurannut kokemus elämänlaadun heikentymisestä moni ikäihminen on juuri nyt yksinäinen ja vailla mielekästä tekemistä muistisairailla tämä voi johtaa jopa kognitiivisten toimintojen rajuun laskuun arvoisa puhemies joudumme elämään koronaviruksen kanssa vielä pitkään ja siksi kysynkin ministeri kiurulta kiurulta millä keinoin hallitus aikoo varmistaa ikäihmisten psyykkisen hyvinvoinnin kannalta oleelliset sosiaaliset kontaktit myös poikkeusolojen aikana ja näin turvata heille

sosiaali ja terveysministeriössä siihen lopputulokseen että me tarkistamme näitä nykyisiä ohjeita myöskin vierailukäytäntöjen osalta tänään tuo ohjeistus ei vielä valmistunut mutta aivan lähiaikoina saamme uudet ohjeet erityisesti näissä erilaisissa hoivalaitoksissa hoivakodeissa vierailuiden osalta minusta kantava ajatus täytyy olla se että mahdollistetaan ensin turvalliset vierailut ja vasta sen jälkeen jos ei se mitenkään onnistu lähdetään tästä että vierailut olisivat kiellettyjä tältä osin tämän mahdollistaminen on nyt meneillään aika hyvällä tavalla tuolla kentällä eli ollaan päädytty tähän samaan edustaja kysyi myös miten toimitaan niiden vanhusten osalta jotka ovat esimerkiksi kotihoidon piirissä tai eivät vielä näitä palveluita niinkään tarvitse kyllä on selvää että myös heidän liikkumisensa on olennaista ja valmistelemme yli seitsemänkymmentä vuotiaille ohjeita siitä mitä nämä karanteeninomaiset olosuhteet tarkoittavat ja annamme sinne myös joustoa jotta voidaan turvata heidänkin

arvoisa puhemies pitkään jatkuneella jatkuvalla koronakriisillä on valtavat taloudelliset vaikutukset samaan aikaan valmistellaan suomen historian suurinta yksittäistä talouspäätöstä hx hävittäjähankintaa hankintahintaa kymmenen miljardia euroa suurempi kuluerä ovat elinkaarikustannukset tänään suomen kuvalehden jutussa esitettiin vakava epäilys siitä että elinkaarikustannuksia on vääristelty kustannukset nousevat edelleen ja yhtä mahdollista toimittajaa on suosittu tarjouskilpailussa onko valtiovarainministeriö varautunut huomattavaan kustannusten nousuun onko meillä ylipäätään koronakriisin keskellä varaa siihen ja mahdollisiin vahingonkorvauksiin jos tarjouskilpailu on hoidettu syrjivästi

hx hankinta on tietenkin aivan keskeinen suomen uskottavan puolustuksen kannalta ja siksi sitä on tehty yli oppositio hallitus rajojen niin edellisen eduskunnan aikana kuin erittäin tarkkaan myös sitten nykyisen eduskunnan aikana ja myös hallitusohjelmassa linjattu

sen suhteen että siinä vaiheessa kun saamme kaikki asiakirjat ja kilpailutukset valmiiksi ne katsotaan sitten puolustuspoliittisesti siihen budjettiin sopivaksi jonka suomi on tähän hankkeeseen laittanut tässä keskeistä ovat tietenkin käyttö ja ylläpitokustannukset joita meidän täytyy ajatella vuosikymmenten tähtäimellä kun puhutaan hankinnasta joka ulottuu aina kaksituhattakuusikymmentä luvulle asti totta kai kotimaisesta näkökulmasta niin teollinen yhteistyö kuin huolto ja ylläpito ovat kaikki keskeisiä osia että se myös taloudellisesti sopii siihen raamiin mutta

elvytystä on ehdottomasti hyödynnettävä myös vihreän siirtymän tuomien vientiliiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi muun muassa talous ja tulevaisuusvaliokunnat ovat viime aikoina lausuneet että suomen on määrätietoisesti pyrittävä johtavaksi kestävän tulevaisuuden tekijäksi kehittämällä erityisesti energia ja ympäristöteknologian systeemitason suunnittelu kehitys tutkimus ja liiketoimintaosaamista muun muassa eun green deal tarjoaa tässä erinomaisia mahdollisuuksia suomen kaltaiselle maalle kysyisin miten hallitus varautuu tällaiseen vihreään ja samalla teknologiavientiä edistävään elvytykseen eun komissio tuossa arvioi että pelkästään nykyisten ilmasto ja energiatavoitteiden saavuttaminen vaatii kahdensadankuudenkymmenen miljardin euron vuosittaiset lisäinvestoinnit tämä on semmoinen kakku että meidän täytyy saada mahdollisimman paljon suomalaisia

arvoisa puhemies tämä on erittäin tärkeä kokonaisuus ja erittäin tärkeä kysymys on aivan selvää että me tarvitsemme vihreitä investointeja me tarvitsemme näkymän siihen miten kestävästi rakennamme maailmaa ilmastollisesti niin että se on meidän lapsillemme ja lapsenlapsillemme hyvä paikka elää ja samalla me tietenkin tarvitsemme suomeen niitä vientieuroja joita tältä alalta puhtaasta teknologiasta on saatavissa sen vuoksi suomi korostaa ja pitää esillä sitä kuinka tärkeä tämä vihreän

yhdessä olemme euroopan unionin kanssa sitä asiaa edistämässä tämä on suomelle iso merkittävä kysymys tietenkin niin kestävän tulevaisuuden näkökulmasta kuin myös taloudellisesti ja yritysten kannalta tämä on niitä keskeisiä asioita joita meidän pitää myös katsoa kun nyt teemme lisätalousarvioita ja haemme niitä elvytyskohteita ja niitä investointikohteita kyllä tämä on keskeisenä siellä joukossa

arvoisa puhemies näistä liian yltiökunnianhimoisista ilmastotavoitteista meidän kyllä pitää pitää vähän miettiä mihinkä me rahoja laitamme kysymykseni koskee koskee vähän toista asiaa tätä maskiasiaa noin kuukausi sitten tein kirjallisen kysymyksen ministeri aino kaisa pekonen siihen vastasi siitä onko mahdollista että suomalaisille annetaan suojamaskeja ilmaiseksi silloin kuukausi sitten ei näyttänyt että se on mahdollista mutta onko tilanne muuttumassa jos kenties tautiasiat pahenevat arvoisa puhemies kiinastahan tuli meille näitä maskeja ja sehän oli varsinainen fiasko ne olivat vääränlaisia kuinka asia on edennyt ja missä ne maskit nyt ovat saatiinko niistä rahat takaisin jotta voidaan niillä samoilla rahoilla ostaa hyviä oikeita suojavarusteita ja milloinka me saamme kotimaisen tuotannon vetämään milloinka saamme kotimaiset maskit käyttöön

arvoisa puhemies tämä on tärkeä kokonaisuus erityisesti nämä määrät joista puhumme jos puhumme tällaisista kirurgisista suu nenäsuojaimista niin jos niitä koko kansa käyttäisi niin silloin puhumme erittäin isoista määristä on aivan selvää että meillä tällä hetkellä sellaisia määriä ei ole ja sen vuoksi nyt sosiaali ja ja terveysministeriö selvittää tällaiset kankaiset maskit sitten hyviä esimerkiksi juuri joukkoliikennevälineissä ja tällaisissa tietyissä julkisissa tiloissa ja voisivatko ne olla korvaavia jos meillä olisi näitä kirurgisia nenä suusuojuksia niin paljon siis kymmeniä miljoonia satoja miljoonia kuukaudessa kuin niitä kenties tarvittaisiin jos niitä yleisesti alettaisiin käyttää niin niistä varmasti olisi hyötyä mutta toistaiseksi meillä ei tällaista määrää ole sen vuoksi hallitus on pitänyt erittäin tärkeänä sitä että saamme kotimaisen tuotannon

arvostettu puhemies ulkoisen suojaamisen lisäksi on vähintäänkin yhtä tärkeätä suojata kansalaisia myös sisäisesti tämän päivän uutiset julistavat kuinka korona voi aiheuttaa globaalin mielenterveyskriisin suomessahan jo ennen korona aikaakin mielenterveysongelmien hoitamiseen kului se miljardia euroa vuodessa ja nuoretkin ihmiset joutuivat jonottamaan asianmukaiseen hoitoon pääsyä jopa vuodenkin ajan korona ja varsinkin jälkiseuraamukset eivät tätä tilannetta tule kyllä parantamaan millä tavalla hallitus aikoo varmistaa etteivät mielenterveysongelmat räjähdä lopullisesti käsiimme eikä maahamme synny valtavaa totaalisesti syrjäytynyttä ihmisjoukkoa joka on lopullisesti kaikenlaisen avun ulottumattomissa tämä on kaiken muun lisäksi myös huomattava turvallisuusriski haluaisin kysyä myös olisiko nyt vihdoinkin aika saattaa ennaltaehkäisevä työ ajan tasalle jos näin aiotaan toimia miten se ihan aikuisten oikeasti

arvoisa puhemies kiitos erinomaisesta kysymyksestä edustaja kilpi itse ajattelen niin että kyllä eduskunnan sellainen hyvin yhteinen linja on ollut että näihin mielenterveystyön asioihin on hyvin yhdessä sitouduttu ja olette aivan oikeassa siinä että se on sellaista työtä jossa itse asiassa kustannussäästöt näkyvät myös koska se summa jonka suomi käyttää mielenterveyden korjaamiseen on todella mittava suhteessa siihen että

näitä ongelmia korona aiheuttaa aivan varmasti oman laskunsa se näkyy jo nyt tältä osin se vanha pohja jolle hallitus tulee rakentamaan tätä työtä on se että me puutuimme heti hallituskauden aluksi siihen että mielenterveysasioihin satsataan nyt merkittävästi tehtiin mielenterveysstrategia joka velvoittaa kaikkia toimijoita sitoutumaan niihin yhteisiin sääntöihin siinä on lähtökohtana että vaikuttavat menetelmät otetaan perustasolla käyttöön joka puolella

edustaja kilpi otti erittäin tärkeän asian esiin meidän koko yhteiskunnan turvallisuuden ja tasapainon kannalta ja nimenomaan inhimillisesti siksi minusta on hyvä huomata mistä lähdimme tässä hallituksessa purkamaan rajoituksia sehän oli tietenkin kirjastojen uloslainauksen avaaminen siinä on aika paljon tarinaa ja ja ydintä tämän hallituksen toiminnasta toiminnasta mutta myös meidän kansakuntamme tarpeesta siitä että kirjastot olivat todella haluttu asia joka haluttiin avata tähän liittyvät tietenkin myös kulttuuri ja liikuntapalvelut tänään on se ensimmäinen päivä kun ulkoliikuntapaikat ovat auki ja ihmiset pääsevät nimenomaan ennaltaehkäisemään niitä haasteita mitä mitä pään sisällä voi tulla tulla tällaisessa erikoispoikkeustilanteessa meillä on paljon suunnitelmia ja ja tietenkin tavoitteita nyt kesälle ja syksylle kuinka voisimme paremmin vielä kansalaisia palvella näiltäkin osin
edustaja linden
arvoisa puhemies aluksi lyhyt kommentti maskeista voimme arvioida että vanhustenhuollossa sillä tavalla maskeja käyttäen kuin nyt käytetään voimme kahtasataa työntekijää kohti

yhden vakavan tartunnan kun me vertaamme sitä tilanteeseen kahden metrin etäisyydellä ulkoilmassa se menee yhteen miljoonasosaan ahtaissa sisätiloissa se on tietenkin jotain siltä väliltä tilanteesta riippuen varsinainen kysymykseni on se että me olemme nyt saaneet hyviä tuloksia tässä koronaviruksen torjunnassa ja sen takia olemme voineet alkaa asteittain avaamaan yhteiskuntaa ja aktivoida taloutta mutta meillä on vielä yli kahden viikon ajan voimassa esimerkiksi enimmäiskokoontumisrajoitus kymmenen henkilöä ja suositus siitä että yleisissä paikoissa ei olisi tungokseen asti ihmisiä

puhemies kiitokset edustaja lindenille erittäin tärkeästä kysymyksestä poliisihan toimii tässäkin poikkeuksellisessa tilanteessa normaalien toimintavaltuuksiensa rajoissa ja ja puuttuu tarvittaessa totta kai yleistä järjestystä ja turvallisuutta riskeeraaviin tilanteisiin ja toimintaan tällä hetkellä todella nämä yli kymmenen hengen yleiset kokoukset kuten vaikkapa mielenosoitukset kiellettyjä ovat toisaalta myös yleisötilaisuudet eli esimerkiksi esittelyt ja näytökset joissa on yli kymmenen henkeä paikalla nyt kuitenkin kesäkuun alussa tämä raja tulee nousemaan viiteenkymmeneen henkeen kuten edustaja hyvin viittaa kyse on paljon myös siitä miten jokainen yksilö tässä yhteiskunnassa toimii valitettavasti seitsemäntuhattakolmesataa poliisia ei riitä ohjeistamaan jokaista kansalaista kädestä pitäen

arvoisa puhemies virkamiehet puhuvat ja kirjoittavat koronasta ja strategiasta virkavastuulla ja viimeksi eilen valtioneuvoston asetuksen stmn muistiossa todettiin että covid yhdeksäntoista pandemian etenemistä hillitään ja leviäminen jatkuu kunnes

riittävä osa väestöstä on altistunut virukselle toisin sanoen stm kuvaa tässä paperissa laumasuojastrategiaa mutta hallitus puhuu viruksen leviämisen ehkäisemisestä ja nämä ovat kaksi eri asiaa kysyn siis miksi hallitus puhuu tästä asiasta eri sanoilla jos te olette tällaisen strategian valinneet eikö ole reilua kertoa se myös kansalaisille

arvoisa puhemies edustaja rantanen ja osa teidän ryhmästänne ovat jo aikaisemminkin peräänkuuluttaneet sitä että tämä hallitus pyrkisi tähtäämään tällaisen

laumasuojan saamiseen että se olisi hallituksen strategia on aivan eri asia saavutetaanko suomessa tosiasiassa rokotteen myötä suoja tätä virusta vastaan vai saavutetaanko se tällaisella laumasuojalla ja näiden asioiden pitää eduskunnassa olla kyllä hyvin tarkasti jokaisen kansanedustajan hallussa ja luettuna että tiedetään mikä on ja sitä laumasuojastrategiaa tämä hallitus ei tavoittele me teemme kaikkemme että suomessa estetään koronaviruksen leviämistä varmistetaan sosiaali ja terveydenhuollon kantokyky ja suojellaan riskiryhmään kuuluvia ihmisiä ja tämä on aivan selvää

arvoisa puhemies jotta tämä asia tulee selväksi kun sitä on tässä salissa monta kertaa kysytty hallituksen tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa me emme esimerkiksi tällä hetkellä vielä tiedä varmaksi sitä että sairastamalla saisi immuniteetin tätä tautia kohtaan me emme tiedä sitä todennäköisesti tämä suoja tulisi vasta rokotteen rokotteen kautta ja pitäisin hyvin vastuuttomana sitä jos hallitus tavoittelisi että mahdollisimman iso osa väestöstä tämän taudin sairastaisi me emme sellaista tavoittele me emme sellaista halua sen vuoksi olemme näitä rajoitustoimenpiteitä asettaneet ja erittäin kovia toimenpiteitä tehneet koska haluamme että virus ei leviä että se ei tartu ihmisiin sen vuoksi myös erittäin hallitusti puramme näitä rajoitustoimenpiteitä tarkasti seuraamme miten ne vaikuttavat me emme seuraa vain yhtä lukua vain yhtä r lukua me seuraamme monia mittareita myös sitä millä tavalla tämä tauti etenee mikä sen vauhti on ja reagoimme heti jos näyttää siltä että esimerkiksi rajoituksia pitää uudelleen ottaa

puhemies kello käy mutta maatalouden kausityöntekijöitä ei näy ainakaan alan toimijoiden mukaan eduskunnassa on käsittelyssä tällä hetkellä ulkomaalaislain muutos muutoksella laajennettaisiin väliaikaista suojelua hakeneen työnteko oikeutta työvoiman saatavuus ei kuitenkaan lisäänny tällä lakimuutoksella kuin muutamalla kymmenellä henkilöllä lakiesityksen karenssiajan väliaikainen poistaminen turvapaikkaprosessin alusta voisi ehkä jossain määrin olla perusteltua mutta työnteko oikeuden laajentaminen täytäntöönpanokelpoisten maastapoistumispäätösten jälkeiselle ajalle on työnteko oikeuden laajentaminen olkoonkin se vain väliaikainen ratkaisu ei kannusta kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita noudattamaan paluuvelvoitettaan ja palaamaan kotimaahansa vapaaehtoisesti vaikka se olisi mahdollista

hallitus on sitoutunut käymään läpi kaikki ne ryhmät jotka ovat jo maassa tilanteessa jossa tauti jyllää ympäri maailmaa ympäri eurooppaa minkä takia toisimme tuhansia ihmisiä rajojen ulkopuolelta tänne tässä tilanteessa jos täällä on ihmisiä jotka voivat tehdä töitä eikö silloin kannata käydä läpi kaikki ne ryhmät kuten ne monet nuoret jotka jäivät ilman kesätöitä totta kai hallitus tulee käymään läpi kaikki keinot tämä on yksi keino tässä isossa paletissa itse ainakin saan paljon huolestuneita viestejä sieltä tiloilta ja siellä todella tarvitaan työvoimaa miksi emme silloin selvittäisi mahdollisuudet tällä hetkellä kun turvapaikanhakija jättää uusintahakemuksen hän jää kolmeksi kuukaudeksi tai kuudeksi kuukaudeksi täysin pois työmarkkinoiden käytettävyydestä miksi ihmiset olisivat toimettomina jos he voisivat auttaa tätä yhteiskuntaa tässä tilanteessa tämä on keskeinen kysymys ja hieman ihmettelen sitä että

puhemies nyt vain oikeasti pitäisi saada vastaus siihen tavoitteleeko hallitus tartuntalukua joka on yli yksi vai joka on alle yksi koska se alle yksi tarkoittaa että se tauti hiipuu täällä meidän keskuudessamme ja yli yksi tarkoittaa että se leviää kun te ette siihen vastaa niin siitä tulee epämääräinen olo ja siksi on niin oleellista saada vastaus siihen halutaanko että tauti leviää vai että se painetaan alas kokoomus on esittänyt että tautia aggressiivisesti rajataan ja tavoitteena on alle yhden tartuntaluku ja jos se jostain päätään nostaa niin silloin se painetaan alas vaikka alueellisilla rajoituksilla ihmisten pitää saada se turvallisuudentunne nobelisti holmström sanoi että pelko koronaviruksen leviämisestä on rajoituksia merkittävämpi uhka talouden elpymiselle siksi tästä kysytään koska pitää olla selkeät suunnitelmat selkeät tavoitteet ihmisten pitää saada tietää

arvoisa puhemies minä ymmärrän kyllä sen tarpeen että ihmiset haluavat yhden luvun yhden selkeän asian ja sitten kun sanottaisiin yksi luku niin kaikki olisi ratkaistu me emme seuraa vain yhtä lukua me seuraamme eri mittareita me seuraamme ilmaantuvuutta tätä r lukua me seuraamme sitä millä tavalla meillä ihmisiä on sairaalahoidossa ja tehohoidossa ja itse asiassa tämä on niitä mittareita joita todella kannattaa seurata koska se miten meillä sairaalassa olevien ihmisten määrä kehittyy kertoo

me seuraamme kuolleisuutta millä tavalla tämä kehittyy tautiin liittyen ja me seuraamme tietenkin myös sitä millä tavalla immuniteetti sitten tautia kohtaan kehittyy eli me seuraamme eri mittareita useita mittareita ja tarpeen mukaan sitten reagoimme siihen jos tautitilanteita lähtee

arvoisa herra puhemies palaan edustaja sankelon esille ulkomaalaislain muutokseen jota käsittelimme täällä salissa eilenkin niitä työoikeudettomia turvapaikanhakijoita joihin tämä lakimuutos vaikuttaa on noin tuhat korkeintaan ja suuri osa heistäkin poistuu tämän karenssin piiristä jo nykyisen lain puitteissa sadonkorjuuseen mennessä ministeri ohisalo nimenomaan sadonkorjuulla perusteli tätä lakimuutosta eilen no joka tapauksessa meillä on suomessa ainakin neljätuhatta sellaista prosessissa olevaa turvapaikanhakijaa joilla on oikeus mennä töihin ja haluaisin tietää minkälaisia panostuksia sisäministeri on tehnyt sen eteen että nämä jo tällä hetkellä työntekoon oikeutetut turvapaikanhakijat saataisiin töihin hiukan te keskuksesta riippuen heidän työllisyysasteensa on tällä hetkellä jossain nollan ja kymmenen prosentin välillä puhumattakaan sitten siitä paljon suuremmasta humanitaarisin perustein tulleesta joukosta joilla on täällä jo oleskelulupa tai jopa kansalaisuus ja joiden keskuudessa

arvoisa herra puhemies edustaja halla aho esitti kysymyksen joka liittyy hyvin vahvasti kotoutumiseen ja siihen millä edellytyksillä tänne maahanmuuttaneet ihmiset pystyvät työllistymään mitä tulee sitten tähän tämänhetkiseen tilanteeseen jossa on monia maahanmuuttajataustaisia ihmisiä jotka ovat esimerkiksi kolmansista maista tulleet tänne työluvalla työskentelemään sanotaan esimerkiksi ravintola alalle jossa sitten koronan vuoksi työpaikka on mennyt alta

arvoisa puhemies maskien tarpeen ennakoinnissa epäonnistuttiin pahasti ja sen seurauksena niiden hankinta on osin ollut jopa hallitsematonta seuraavaksi katse on käännettävä rokotteisiin ja niiden saatavuuden varmistamiseen siinä ei ole varaa toistaa suojavarustehankinnoissa tehtyjä virheitä toimivan ja turvallisen rokotteen löytyminen on yksi kriittisimmistä koronakriisin ratkaisukeinoista vielä tällaista rokotetta ei ole siksi nyt on panostettava rokote ja ja lääketutkimukseen ja varmistettava useampaa pitkin rokotteiden saatavuus kansalle kun rokote valmistuu siitä synty globaali kilpailu ja saatavuusvaikeuksia kuten suojavarusteissa on nyt nähty monesti rokotetta on ollut saatavissa paremmin niihin maihin jotka ovat lähteneet kehittämistyöhön mukaan ja siihen tulee tähdätä riittävällä kehitystyön resursoinnilla sopimuksilla ja eun yhteishankinnoilla voidaan varmistaa rokotteen saatavuutta ja samoin oman rokotetuotannon uudelleenkäynnistäminen tulee ottaa arvioitavaksi jotta saatavuus saadaan turvattua teitä on monia tilanteen ennakointi on ollut yksi heikko lenkki tässä koronakriisin hoidossa ja siksi rokotteista on puhuttava nyt arvoisa puhemies kysyn hallitukselta mihin toimiin olette tarttuneet ennakoivasti saatteko varmistettua rokotteen riittävän saatavuuden suomessa heti sen valmistuttua
arvoisa puhemies kiitos edustaja ikoselle erittäin tärkeästä kysymyksestä turvallisen rokotteen saaminen keinoksi koronaviruksen vastaiseen taisteluun on meidän kaikkien yhteinen tavoite hallitus tukee monin eri keinoin tällä hetkellä koronavirusrokotteen kehittämistä ja myöskin koronaan liittyvää tutkimustyötä sekä kansallisella että myöskin kansainvälisellä tasolla kuten edustaja tässä hyvin totesi tällä hetkellä on useita jopa satoja eri tutkimushankkeita rokotteiden osalta käynnissä yhtään rokotetta ei olla saatu vielä siihen viimeiseen tutkimusvaiheeseen ja tämä vie oman aikansa sen takia on erittäin tärkeää että me olemme suomena mukana niin niissä kansainvälisissä hankkeissa kuin kansallisissa hankkeissa tässä vaiheessa on hyvin vaikea vielä arvioida aikataulua milloin rokotteita mahdollisesti olisi saatavilla mutta me teemme kaikkemme että olemme mukana silloin

puhemies tämä on ollut hyvä kyselytunti tosin me emme vieläkään tiedä sitä tahtooko hallituksen teema estää taudin leviäminen sanoa sitä että hidastetaan taudin leviämistä vai että taudin leviäminen tukahdutetaan me emme vieläkään tiedä sitä suosittaako hallitus maskeja vai ei me emme vieläkään tiedä sitä tai itse asiassa tämän me tiedämme hallitus kannattaa yhteisvastuun lisäämistä mutta hallitus ei tunne omia esityksiään väititte näin että tuki ei mene pankeille eipn eli investointipankin viidestä ohjelmasta kaksi on suunnattu liikepankeille sitten vielä kun mennään tähän komission jättimäiseen elvytysvälineeseen niin tässähän tapahtuu siten että komissio laskee liikkeelle lainoja jotka jäsenmaat takaavat jollekin tämä tulee olemaan valtavan hyvä bisnes velalla on aina ottaja ja antaja ja suomi on tässä takaajana minkä ihmeen takia suomi lähtee takaamaan näin valtavia tukivälineitä

arvoisa puhemies kuten totesin aikaisemminkin vaikkapa tästä euroopan investointipankin takuurahastosta vuodesta yhdeksänkymmentäneljä alkaen suomalaiset yritykset ovat pystyneet hakemaan sieltä rahoitusta me olemme kaiken kaikkiaan lähes seitsemäntoista miljardia onnistuneet tähän maahan saamaan sieltä rahoitusta viime vuosien aikana vuosittain lähemmäs pari miljardia on tullut ja me olemme katsoneet että tässä tilanteessa kun eurooppaa ravisuttaa tällainen korona aalto joka ei ole yhdenkään maan oman talouspolitiikan seurauksena tapahtuva asia niin niin euromaat kuin kaikki eu jäsenmaat ovat olleet sitoutuneita niin tähän investointipankin järjestelyyn kuin siihen työttömyysrahastojärjestelyyn ja me annamme ole laittaneet siihen riihikuivaa rahaa niin kuin on tehty vaikkapa joku vaalikausi sitten ja me pidämme huolen siitä että jokainen maa hoitaa itse omaa talouspolitiikkaansa koska euroalueen vakaus on myös meille aivan keskeistä

toimitettu ennalta yksi kysymys joka ei liity koronaan ja sen esittelee meille edustaja hoskonen arvoisa herra
puhemies suomalaisten korkea elintaso perustuu luonnonvaroihin eli metsään ja peltoon ja tämä on luonut meille valtavan tuottoisan metsäteollisuuden tähän maahan se on luonut metalliteollisuutta kemianteollisuutta energiantuotantoa kaikkea tätä ja maanviljelijöiden ansiosta meillä on vuosisataisen työn jälkeen loistavan puhtaat pellot jotka takaavat erittäin puhtaat elintarvikkeet nyt kun koronakriisiä elämme meidän pitää luoda kasvumme biotaloudesta niin kuin kaikki tiedämme ministeri krista mikkonen nimitti tässä hiljattain eli kuukausi sitten työryhmän jonka tarkoituksena on suunnitella keinoja joilla pääsisimme tästä tästä vaikeasta taloustilanteesta ulos mahdollisimman nopeasti ja kaikki toiminta mikä perustuu kotimaisiin omiin raaka aineisiin on aivan varmasti parasta tässä työryhmän nimittämisessä on vain pieni ongelma sieltä jäivät nämä aidot toimijat jotka biotalouden kanssa tekevät työtä metsänomistajat maanviljelijät metsäteollisuus ja metsähallitus kaikki se ydinryhmä jäi pois miksi näin aiotteko arvoisa ministeri oikaista tätä tehtyä päätöstä ja ottaa nämä aidot toimijat mukaan
arvoisa puhemies tavallaan tämäkin aihe kyllä liittyy koronaan koska puhumme elvytyksestä ja siitä miten me voimme tämän kriisin jälkeen nousta jaloillemme sehän on koko meidän hallituksen yhteinen tehtävä ja tätä varten on asetettu iso hetemäen työryhmä jossa ovat mukana kaikki ministerit ja johon kaikki ministeriöt myös tuovat

teemme tämän elvytyksen niin että ne toimet samalla samalla auttavat meitä kestävyyskriisissä koronan jälkeen eli ilmastokriisin ja luonnon monimuotoisuuskadon ratkaisemisessa koska me tiedämme että elvytystoimet tulevat olemaan varsin mittavia ja meidän kannattaa se sama euro käyttää hyödyksi monen yhteisen kriisin ratkaisemiseksi tätä tehdään tämä työryhmä on nyt viime perjantaina julkaissut ensimmäisiä tuloksia luonut tällaisen kriteeristön millä voimme arvioida että ne toimet mitä valitaan samalla auttavat meitä ratkaisemaan ilmastokriisiä

koronan kriisiajan jälkeen pääsemään jaloillemme ja biotalous on varmasti yksi osa siinä metsäneuvosto on tästä myös käynyt hyvän keskustelun ja antanut evästyksiä

lähetekeskustelua varten esitellään nyt päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan enintään puoli tuntia eli kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

esitys eduskunnalle valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi on teknisesti iso uudistus jonka tavoitteena on yhdistää ja yhtenäistää eri eri verolajien verotusmenettelyä esityksen taustalla on valmisteverotusta ja autoverotusta koskevan toimivallan siirto tullilta verohallinnolle siirto toteutettiin viime vaalikaudella ja sen tavoitteena oli keskittää verotusta entistä yhteen asiantuntijaorganisaatioon näin mahdollistettiin verovelvollisille yhden luukun periaatteen toteutuminen verotuksessa tuossa yhteydessä menettelysäännöksiä ei muutettu vaan verotus jäi toimitettavaksi entisin menettelyin ja tullin ylläpitämin tietojärjestelmin valmisteverotuksen ja autoverotuksen menettelysäännösten uudistaminen on jatkoa viime hallituksessa olleelle verohallinnon verotus ja veronkantomenettelyn laajalle yhdenmukaistamiselle ja yksinkertaistamiselle jota on toteutettu vaiheittain osana verohallinnon tietojärjestelmäuudistusta hyvä puhemies esityksen tavoitteena on siis yhdenmukaistaa valmiste ja autoverotuksen verotus ja veronkantomenettelyjä sekä muutoksenhaku ja seuraamusjärjestelmiä muita verohallinnon kantamia veroja koskevien menettelyjen kanssa yhdenmukaistaminen yksinkertaistaisi ja selkeyttäisi verolainsäädäntöä ja sitä kautta keventäisi verovelvollisten sääntelytaakkaa ja samalla verohallinnon toiminta tehostuisi menettelymuutokset mahdollistaisivat verohallinnon uuden tietojärjestelmän käyttöönoton myös valmiste ja ja autoverotuksessa millä tavoitellaan säästöjä myös tietojärjestelmäkustannuksissa esityksen tavoitteena on edistää oikeansisältöisten ilmoitustietojen oikea aikaista antamista hallinnollisesti tehokkaasti ja kannustaa verovelvollisia korjaamaan virheet oma aloitteisesti lisäksi esityksen tavoitteena on lisätä sähköistä asiointia ja näin vähentää verohallinnon hallinnollista työtä paperiasiointiin liittyviä kustannuksia ja myös verovelvollisen hallinnollista taakkaa esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valmisteverotuslakia verolajikohtaisia valmisteverolakeja ja eräitä sellaisia maksuja koskevia lakeja joihin sovelletaan valmisteverotuksen menettelysäännöksiä esityksessä ehdotetaan myös säädettäväksi uusi autoverolaki lisäksi muutettaisiin muun muassa oma aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia arvonlisäverolakia veronkantolakia sekä veronlisäyksestä ja viivekorosta annettua lakia arvoisa puhemies valmisteverojen ja autoveron määrään tai veron muihin perusteisiin ei ehdoteta muutoksia esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ainoastaan verohallinnon kantamia valmisteveroja koskevaa verotusmenettelyä tullin tietyissä maahantuonnin tilanteissa kantamia valmisteveroja koskeva tullilainsäädäntöön perustuva menettely säilyisi ennallaan autoverotusta koskevat ehdotukset koskisivat pääosin sekä verohallinnon että liikenne ja viestintäviraston menettelyjä valmisteverot muutettaisiin oma aloitteisiksi veroiksi ja niiden ilmoittamiseen maksamiseen määräämiseen ja muutoksenhakuun sovellettaisiin oma aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia valmisteveroja koskevista yhteisistä erityismenettelyistä säädettäisiin jatkossakin valmisteverotuslaissa verolajikohtaiset menettelysäännökset jäisivät valmisteverolakeihin valmisteverotuksessa säännöllisesti toimivien verovelvollisten veron ilmoittamisen ja maksamisen määräaika olisi jatkossa sama kuin arvonlisäverotuksessa ja pidentyisi näin ollen kahdella viikolla arvoisa puhemies vielä loppuun muutos veron maksamisen jaksotukseen tarkoittaisi muutoksen voimaantulovuonna vajaan kuudensadan miljoonan euron kertaluonteista valtion verotuoton pienentymistä veronmaksun myöhentyessä jatkossa satunnaisesti toimivat verovelvolliset ilmoittaisivat ja maksaisivat veron kalenterikuukauden mittaiselta verokaudelta mikä pidentäisi myös näiden toimijoiden ilmoitus ja maksuaikaa nykyisestä tietyissä tilanteissa sovellettavasta veron vähennysmenettelystä luovuttaisiin ja siirryttäisiin hakemuksesta myönnettävään veron palautukseen autovero olisi jatkossakin maksuunpantava vero johon sovellettaisiin samoja menettelyjä kuin muihin maksuunpantaviin veroihin rekisteröityjen asiamiesten uusien ajoneuvojen ilmoittaminen olisi jaksokohtaista ja kaikista kalenterikuukauden aikana rekisteröidyistä ajoneuvoista annettaisiin vain yksi veroilmoitus muiden ajoneuvojen veroilmoittamiseen ehdotetaan myös muutoksia menettelymuutokset tulisivat voimaan pääosin vuoden alusta samaan aikaan kun valmiste ja autoverotus siirretään tullin ylläpitämistä tietojärjestelmistä verohallinnon uuteen verotusjärjestelmään

arvoisa herra puhemies valmisteverot ovat välillisiä veroja jotka kohdistuvat tuotteiden kulutukseen tai käyttöön niiden pääasiallinen tarkoitus on kartuttaa valtion verotuloja lisäksi niillä on ympäristöohjaukseen tai terveyspolitiikkaan liittyviä tavoitteita autovero on taas kertaluonteinen vero josta säädetään autoverolaissa vuonna yhdeksäntoista autoveron tuotto oli yhteensä noin miljardi euroa tällä esityksellä valmiste ja autoverotuksen menettelysäännöksiä yhdenmukaistetaan muita veroja koskevien menettelyiden kanssa valmisteverotuksen ja autoverotuksen säännösten uudistaminen on jatkoa sipilän hallituksen mukaiselle mukaiselle verotusmenettelyjen yhdenmukaistamiselle ja yksinkertaistamiselle esityksen tavoitteena on siis yksinkertaistaa ja selkeyttää verolainsäädäntöä ja sitä kautta keventää sääntelytaakkaa ja tehostaa verohallinnon toimintaa lisäksi tavoitteena on tietysti mahdollistaa verohallinnon uuden tietojärjestelmän käyttöönotto millä tavoitellaan säästöjä tietojärjestelmäkustannuksissa lisäksi ylipäätään on järkevää lisätä sähköistä asiointia ja näin vähentää hallinnollista työtä paperiasiointiin liittyviä kustannuksia sekä verovelvollisten byrokraattista taakkaa sähköisen menettelyn lisääminen valmiste ja autoverotuksessa nopeuttaa ja tehostaa verohallinnon työtä ja mahdollistaa näin henkilöstöresurssien kohdistamisen entistä tuottavammin

hallinnollista taakkaa joten asia on tervetullut lainsäädännön yhtenäistäminen on myös linjassa keskustan viime kaudella tekemän norminpurkutyön hengen kanssa kiitän ministeri kulmunia asian selkeästä ja asiantuntevasta esittelystä

arvoisa puhemies vaikka asia nyt ei ihan suoraan autoverotusta liippaa haluan kuitenkin tuoda esille sen että kun meillä on työryhmiä jotka pohtivat tällä hetkellä liikenteen verotusta niin täytyy kyllä henkilökohtaisesti todeta että hieman kauhulla jopa odotan sitä lopputulemaa koska näyttää siltä että kun pitää valtion kassaan saada verotuloja niin se auto on juuri se ensimmäinen johon puututaan

kuukausilippu jos on vuosisopimus tämä osoittaa sen että kyllä meidän täytyy autoverotuksen tasoa ja koko autoilun kustannusten tasoa painaa merkittävällä tavalla alaspäin koska ei voi olla oikein että joltakin väestöryhmältä joka on pakotettu käyttämään omaa autoa otetaan rahaa koulutukseen sosiaali ja terveydenhuoltoon ja muualle valtion budjetin täytteeksi jotakin muuta tämän tilalle täytyy keksiä

tämän asian haluan tuoda myös valtiovarainministerin läsnä ollessa esille

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitysjärkäle neljäsataakahdeksantoista sivua annettiin eduskunnalle jo kahdeskymmeneskolmas huhtikuuta eli kolme viikkoa sitten on tietysti täysin ymmärrettävää että se on vasta nyt lähetekeskustelussa on tietysti haluttu antaa kaikille kansanedustajille mahdollisuus perehtyä tähän ensin lukea tämä vielä syventää perehtymistään tähän esitykseen tosiaan heikommalla lukijalla on voinut tässä kulua toinenkin iltapuhde ainakin osaksi tämän esityksen juuret ovat siellä vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alussa pääministeri juha sipilän hallituskaudella jolloin valmisteverotus ja autoverotus siirrettiin tullilta verohallinnolle haluttiin siirtää nämäkin veromuodot saman asiantuntijaorganisaation alle joka yleensäkin verotuksen toimittaa tässä valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamisessa on kyse näitä veroja koskevan verotusmenettelyn merkittävästä yhdenmukaistamisesta muiden verojen verotusmenettelyjen kanssa eri menettelyt säilyvät vain jos verolajikohtaiset erot sitä ehdottomasti edellyttävät jatkossa valmisteverot voidaan hoitaa verohallinnon omavero palvelun kautta autovero olisi jatkossakin maksuunpantava vero johon sovellettaisiin pääosin samoja menettelyjä kuin muihin maksuunpantaviin veroihin sovelletaan arvoisa puhemies esitys on sillä se keventäisi erityisesti yrittäjien hallinnollista taakkaa ja helpottaisi siten heidän arkeaan

lainsäädännön yhtenäistäminen selkeyttää toimintaympäristöä jatkossa esimerkiksi yrityksen hakeutuminen rekisteröidyksi autoveroilmoittajaksi helpottuisi nopeutuisi ja olisi maksutonta verohallinto voisi myös antaa hakemuksen perusteella ennakkoratkaisun ajoneuvon verotusarvosta esityksellä ei ole minkäänlaista vaikutusta valmisteveron tai autoveron määräytymisperusteisiin mutta se muun muassa pidentäisi valmisteveron maksuaikaa joka olisi vastaisuudessa sama kuin arvonlisäverolla

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja

lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies

muutostarpeet tulevat pääsääntöisesti euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä jolla muutettiin maanteiden tavara ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annettua direktiiviä ja ajokorteista annettua direktiiviä näiden muutosten täytäntöönpanon määräaika tulee direktiivistä ja on pääosin kahdeskymmeneskolmas toukokuuta tänä vuonna ehdotettavilla muutoksilla päivitetään kuorma ja linja autonkuljettajien ammattipätevyysvaatimukset vastaamaan eu sääntelyä tehtävät muutokset koskevat muun muassa ammattipätevyyskoulutusten sisältöjä ja toteuttamistapoja erityisesti tieto ja viestintätekniikan välineiden käyttöä koulutuksessa sekä toisessa jäsenvaltiossa suoritetun jatkokoulutuksen vastavuoroista tunnustamista ja tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä valvontatarkoituksia varten täsmennetään niitä tilanteita joissa kuorma tai linja autonkuljettajan ammattipätevyyttä ei vaadita samassa yhteydessä esitetään toki muutamia direktiivistä riippumattomiakin muutoksia näistä keskeisimpiä ovat liikennepalvelulain muutos joka koskee koulutuskeskusten velvoitteita säilyttää kuorma ja linja autonkuljettajien ammattipätevyyttä koskevia asiakirjoja sekä lisäys ajokorttilakiin jolla yöaikaiset epileptiset kohtaukset rinnastetaan ajoterveyden arvioinnissa valveaikaisiin epileptisiin kohtauksiin

yksi esimerkki tällaisesta muutoksesta lausuntojen perusteella täsmennettiin rajoituksia ammattipätevyyskoulutuksessa käytettäviin opetusmenetelmiin ja esityksen mukaisesti jatkokoulutukseen liittyvä kahdentoista tunnin enimmäismäärä koskee vain itsenäisesti tapahtuvaa verkko opiskelua jossa opiskelijan ja opettajan välillä ei ole reaaliaikaista yhteyttä

toki puhua monikossa onneksi esitetyt muutokset liikennepalvelulakiin ja ajokorttilakiin päivittävät kansallisen sääntelyn eu sääntelyä vastaavaksi muutoksilla edistetään muun muassa ammattipätevyyskoulutuksen laatua ja vertailtavuutta sekä toisessa jäsenvaltiossa hankitun ammattipätevyyden tunnustamista lisäksi siis esitetään direktiivistä riippumaton muutos ajoterveysvaatimuksiin jonka arvioidaan parantavan liikenneturvallisuutta arvoisa puhemies rohkenen toivoa hallituksen esitykselle myötämieltä täällä eduskunnassa

valiokunnan puheenjohtaja edustaja kymäläinen
arvoisa herra puhemies todellakin nyt on kysymys vahvasti liikenneturvallisuuteen liittyvästä esityksestä tässä siis pannaan täytäntöön eun tieliikenteen ammattipätevyysdirektiiviin ja ajokorttidirektiiviin tehdyt muutokset ja kuten sanoin tällä on tarkoitus vähentää liikenteen vaaratilanteita ja parantaa tieliikenneturvallisuutta mikä on erittäin tärkeää ja kannatettavaa liikenne ja viestintävaliokunta antoi vuonna kaksituhattaseitsemäntoista lausunnon valtioneuvoston kirjelmään direktiiviehdotuksesta lausunnossa totesimme että kun direktiivimuutosten myötä edistetään eri jäsenvaltioissa annetun ammattipätevyyskoulutuksen tunnustamista toisissa jäsenvaltioissa on tarpeellista että koulutukset sisältävät riittävästi liikenneturvallisuuteen ja polttoaineen kulutuksen vähentämiseen vähentämiseen liittyvää sisältöä arvoisa herra puhemies kuten ministeri harakka tässä toi esille niin tähän eun direktiiviin muutosten myötä on lisätty myöskin verkko opetuksen mahdollisuus osaan ammattipätevyyskoulutuksesta valitettavaa on se että suomen kannalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä että verkko opetuksen hyödyntämisen mahdollisuuksia rajoitetaan siitä mihin käytäntöihin meillä on totuttu tähän asti etä ja verkko opetus on suomessa mahdollistettu hyvin vapaasti sillä aiemmin verkko opetuksesta ei ollut säädetty direktiivissä näin poikkeusoloissa tämä muutos luo haasteita ja paineita koulutuksen järjestäjille kun vallitsevasta tartuntatautiepidemiasta päästään aikanaan eroon ja koulutuksia aletaan jälleen järjestämään tietenkin valtaosa direktiivin säännöksistä on hyvin yksityiskohtaisia eikä anna harkintavaltaa mutta onko ministerillä tähän näkökantaa voiko korona tuoda mukanaan tämän tämän direktiivin höllentämistä niin että kansallisesti etäopetusta pystyttäisiin vapaammin myös tulevaisuudessa antamaan sen kaltaisesti kuin suomessa on

eli kuten hyvin tuli esille näitä eräitä säädöksiä lukuun ottamatta jäsenvaltioiden on saatettava suurin osa direktiivin noudattamisen edellyttämistä laeista asetuksista ja määräyksistä voimaan viimeistään kahdeskymmeneskolmas viidettä tästä syystä hallituksen viime kuussa antamaa esitystä aletaan nyt käsitellä täällä eduskunnassa ja otamme sen liikenne ja viestintävaliokunnassa tyytyväisenä vastaan merkittävä viivästyminen voisi aiheuttaa komission rikkomusmenettelyn

hallituksen esityksessä on kyse eu direktiivin käyttöönotosta direktiivi yhdenmukaistaa poikkeukset ammattipätevyysvaatimuksissa tämä on tietenkin hyvä sillä kaikilla tulee olla samat pelisäännöt samaan hengenvetoon kuitenkin täytyy ihmetellä miten näitä poikkeuksia tullaan valvomaan ja mikä on lainsäätäjän tarkoitus direktiivin johdannon mukaan kuljettaminen ei ole päätoimista silloin kun siihen käytetään vähemmän kuin kolmekymmentä prosenttia työajasta jos ajatellaan että työpaikalla on neljä työntekijää ilman ammattipätevyyttä ja jokainen tekee vuorollaan kuljetuksia neljäsosan verran niin onko tämä nyt kannalta tarkoituksenmukainen työaikasuunnittelu vai tulisiko työnantajalla olla yksi ammattipätevä työntekijä tekemässä kaikki kuljetukset arvoisa puhemies direktiivi rajoittaa verkko opetuksen osuuden ammattipätevyyskoulutuksen jatkokoulutuksessa kahteentoista tuntiin tämä tulee vaikeuttamaan jatkokoulutuksen järjestämistä kun ainakin osa koulutuksesta täytyy järjestää tulevaisuudessa muuten kuin ruudun edessä ylipäätään pitää kuitenkin kyseenalaistaa automaattinen viiden vuoden välein tapahtuva ammattipätevyyden uusiminen tullaanko nyt ilman verkossa tapahtuvaa kertaamista ammattilaisia laittamaan pakollisiin ensiapukoulutuksiin tai liinojenkiristyskursseille isommassa kuvassa olisi syytä pohtia onko järkeä laittaa esimerkiksi kolmekymmentä vuotta työtänsä tehnyt opettelemaan samoja asioita viiden vuoden välein uudelleen tietenkin kun alalle tulee aidosti jotain uutta siihen pitää kouluttaa mutta sen ei pitäisi olla automaatti arvoisa puhemies kun puhutaan eurooppalaisten sääntöjen ja lakien yhdenmukaistamisesta niin täytyy ottaa huomioon ovatko jokaisessa maassa kuljettajat yhtä päteviä vaikka direktiivillä säädetään osaltaan myös koulutuksen sisällöstä on jokainen jokainen yksittäinen jäsenvaltio kuitenkin vastuussa koulutuksen järjestämisestä suomalainen rekkakuski on nimittäin alansa huippua nyt kun ammattipätevyyden kansainvälistä hyväksilukua ollaan helpottamassa tulisi varmistua myös siitä että ulkomailta tänne tulevat kuljettajat osaavat asiansa sitten vielä yksi seikka direktiivissä kielletään kaupalliset kuljetukset ajokortti ja ammattipätevyyskoulutuksessa tällä voi olla vaikutuksia koulutuksen järjestämiseen ja erityisesti sen kustannuksiin kun tämä kielletään tarkoittaa se että jatkossa opiskelija maksaa tai riippuen oppilaitoksista voi lasku langeta myös yhteiskunnalle
arvoisa puhemies tämä on hyvin mielenkiintoinen aihe näin entisenä entisenä liikenneministerinä mutta myöskin liikenneyrittäjän lapsena ja itsekin itsekin kuorma autoa ajavana

ammattipätevyysdirektiivien jotka tulevat tuolla toisessakin kohdassa seitsemälle meille eteen terveydenhuollon suhteen tavoitteenahan on nimenomaan se että henkilöt saisivat sellaisen ammattipätevyyden että voivat liikkua euroopan alueella sen tähden pitää täsmätä niitä koulutuksia pitää täsmätä niitä kriteereitä ja hankkia se osaaminen ja varmistaa ne joka maassa aivan niin kuin edustaja ronkainen sanoi se kuitenkin pitää joka maassa itse sitten varmistaa ja vähän omilla tavoilla mutta jotain yhtenevää pitää olla

teidän mielestänne nyt euroopan alueella riittävät vaatimukset vai ovatko ne jopa vähän ylikin silloin aikoinansa kun tutustuin näihin ammattiautoilijoiden kriteereihin ja siihen mitä kaikkea pitää suorittaa niin kyllähän siellä kursseja piti suorittaa vähän niin kuin muodollisesti nyt kun en ole itse ollut juuri tämän asian kanssa tekemisissä niin kysyn onko siihen saatu mitään tolkkua kun tällaisia niin kuin hörönlörökursseja piti suorittaa vain siitä syystä että sait suoritettua jonkun niin eihän siinä ollut mitään järkeä kun ajattelee että ihminen on kolmekymmentä vuotta ajanut kuorma autoa ja rekkaa ja peruutellut ja ja ajellut sinne ja tänne niin sitten piti istua jollakin kurssilla miten tämä nyt on tällä hetkellä sitten samalla kun ministeri olette täällä paikalla vuonna kaksituhattakahdeksantoista uusittiin ajokorttilaki ja siinä tavoitteena oli erittäin hyviä asioita siinähän saatiin esimerkiksi se että se saatiin halvemmaksi halvemmaksi suorittaa siinä tuli uusia tapoja ja siinä tuli myös simulaatio opetusta hyvin paljon mutta mitä mieltä olette säilyykö osaaminen nythän liikennevaliokuntahan on aikoinansa aivan hiljattain tässä tehnyt sellaisen esityksen että pitäisi tehdä selvitys tästä asiasta ja meillä on täällä myös liikennevaliokunnan erittäin osaava puheenjohtaja niin niin koska tulee se selvitys nyt tulee aika paljon sitä kritiikkiä puolin ja toisin siitä varmistetaanko nyt varmasti se se ajokortti ja se ajamisen osaaminen näillä spekseillä mitä siellä tällä hetkellä on vai pitäisikö jotain siinä laissa sitten vielä vähän ruuvata esimerkiksi liikenne ja viestintäministeriön virkamiehet ovat erinomaisen osaavia ja todella miettivät silloin aikoinansakin mitä sille saadaan tehtyä ja pitivät huolta että se osaaminen säilyy mutta haluaisin nyt tietää mikä teidän kantanne on tällä hetkellä koska itselleni tulee jonkin verran palautetta siitä että osaamista ei välttämättä saavuteta kiitos

nyt liikenneturvallisuuden kannalta taattua että että kaikkialta euroopan maista tulevat kuljettajat ovat riittävän koulutettuja ja riittävän päteviä kuljettamaan kaikissa olosuhteissa esimerkiksi suomalaisissa luonnonolosuhteissa esimerkiksi raskaita yhdistelmäajoneuvoja erittäin vaikeissa tilanteissa jos ajatellaan nyt esimerkiksi vaikka käsivarren tietä kaksikymmentäyksi missä tapahtuu satoja

tieltä suistumisia vuosittain niin sehän on aivan ennenkuulumatonta kun ajatellaan kuinka olemme tottuneet ajattelemaan suomea liikenneturvallisena maana sitten se toinen tulokulma on tosiaan se kuinka todellista ja hyödyllistä se opetus on ja kuinka kuinka ehkä niin kuin tarpeettomiakin vaatimuksia niihin saattaa sisältyä edustaja ronkainen on on aikaisemminkin kiinnittänyt huomiotani aiheellisesti juuri niihin mahdollisuuksiin joita etä ja verkko opetuksella voisi olla juuri näihin joissa ihmisiä ei tarvitsisi vaivata tulemaan paikan päälle todistamaan sitä minkä he joka tapauksessa osaavat ja ja tämä on ehdottomasti sellainen suunta jota tulee voimistaa suomessa on kuitenkin sekä ammattilaisten että myöskin amatöörien ajo opetuksessa osattu hyvin käyttää tietoteknistä osaamista ja täytyy yrittää huolehtia siitä että mikään eun direktiivi ei tässä käännä kelloa taaksepäin samanaikaisesti kuten edustaja risikko tuossa äsken totesi on esitetty myös kritiikkiä sitä ajokorttilain muutosta kohtaan jossa yhä useampia käytännön ajotilanteita on on voitu korvata simulaatioilla ja tämä on asia johon on on huomiotani kiinnitetty todella kriittisessä mielessä todella paljon on aivan selvää että esimerkiksi niiden yhdistyspohjaisten

huonon kelin ajoratojen tulevaisuus jotka kuitenkin lisäävät suomalaista liikenneturvallisuutta kuten liikenneturvan puheenjohtaja varmasti hyvin tietää olennaista ja ja siksi odotan todella mielenkiinnolla niitä eduskunnan edellyttämän seurantatutkimuksen tuloksia joka työ on juuri käynnistymässä siten että se valmistuisi syksyksi no nyt tietenkin tämä koronatilanne on vaikuttanut sillä tavalla että että se saattaa vääristää nyt tämän seurantatutkimuksen aineistoa koska meillä ovat esimerkiksi autokoululaisten olosuhteet ja ihan määrätkin ihan toisenlaisia nyt kuin normaalioloissa ja silloin päätelmät sitten tässä seurantatutkimuksessa saattavat hiukan vääristyä mutta näin autokoululaisen isänä toivon kuitenkin että me pääsemme siinä sellaisiin lopputulemiin ja yhteisiin päätelmiin sitten kun tämän tutkimuksen tuloksia yhdessä arvioimme että että voimme varmistua siitä että järki voittaa ja liikenneturvallisuus voittaa sitten vielä viimeisenä vastauksena valiokunnan puheenjohtajalle pahoin pelkään että tämä koronatilanne ei nyt tällä aikataululla vaikuta esimerkiksi tämän tämän direktiivin toimeenpanon edellytyksiin tavalla joka voisi olla muutoin erittäin perusteltua esimerkiksi juuri tämän etäopiskelun tuntimäärän lisäämisen osalta mikä minunkin mielestäni olisi erittäin perusteltua

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies ilmailu on kansainvälistä toimintaa ja ilmailun turvallisuussääntely onkin pitkälti harmonisoitu eussa suoraan sovellettavilla asetuksilla eussa on syyskuussa kaksituhattakahdeksantoista tullut voimaan uudistettu euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisistä siviili ilmailua koskevista säännöksistä eli niin kutsuttu easa asetus asetuksella uudistettiin eun lentoturvallisuutta koskeva lainsäädäntökehys vastaamaan paremmin haasteisiin joita ilmailutoimiala tulee kohtaamaan seuraavien kymmenen viiva viidentoista vuoden aikana tavoitteena on ylläpitää ilmailun korkeaa turvallisuustasoa ja ilmailutoiminnan kilpailukykyä siirtymällä kohti riski ja suorituskykyperusteista turvallisuussääntelyä ja valvontaa easa asetuksen uudistamisen myötä sen soveltamisala laajeni uuden sääntelyn kohteena ovat erityisesti miehittämättömät ilma alukset miehittämättömän ilmailun turvallisuutta koskeva uusi eu sääntely on kattavaa ja se sääntely lisääntyi huomattavasti verrattuna nykytilaan miehittämätöntä ilmailua koskeva sääntely sisältyy pääasiassa komission antamiin alemmanasteisiin asetuksiin näiden asetusten on tarkoitus tulla sovellettaviksi tämän vuoden heinäkuussa mutta on mahdollista että komissio vielä lykkää asetusten voimaantuloa joillakin kuukausilla arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ehdotetulla kansallisella lainsäädännöllä on tarkoitus täsmentää ja täydentää easa asetusta sekä sen nojalla annettua eu sääntelyä ehdotuksella on tarkoitus säätää jäsenvaltioille jätetyn kansallisen liikkumavaran käyttämisestä miehittämätön ilmailu on eu sääntelyssä jaoteltu kolmeen toimintakategoriaan toiminnasta aiheutuvan riskin perusteella avoin kategoria sisältää matalimman riskin erityinen kategoria keskisuuren riskin ja sertifioitu kategoria suurimman ja myös ehdotettava kansallinen täydentävä sääntely perustuu näihin luokituksiin eu sääntely asettaa ensimmäistä kertaa miehittämättömän ilma aluksen kauko ohjaajalle vähimmäisikävaatimuksen lähtökohtaisesti se on kuusitoista vuotta matalan ja keskisuuren riskin kategorioissa vähimmäisikäsääntelyyn on kuitenkin mahdollista tehdä rajatusti kansallisia poikkeuksia siksi vähimmäisiäksi ehdotetaan matalimman riskin kategoriassa kaksitoista vuotta ja keskisuuren riskin viisitoista vuotta näitä vähimmäisikävaatimuksia nuorempien on kuitenkin edelleen mahdollista harjoittaa ilmailuharrastusta kauko ohjaajan vaatimukset täyttävän valvojan kanssa kaiken ikäisten on siis edelleen mahdollista jatkaa miehittämätöntä ilmailua koskevaa harrastustoimintaansa ilmailun vastuuvakuuttaminen perustuu eussa ilmailun vakuutusasetukseen ja kansallisen toimivallan piiriin jää kaikkien alle kaksikymmentä kiloa painavien miehittämättömien ilma alusten vastuuvakuutusvelvollisuudesta päättäminen tältä osin esityksessä ehdotetaan että käyttäjällä olisi oltava riittävä vastuuvakuutus miehittämättömälle ilma alustoiminnalle silloin kun kyse on muusta kuin matalimman riskin toiminnasta kansallinen vastuuvakuutussääntely noudattaisi samaa riskiperusteista lähestymistapaa kuin muukin miehittämättömän ilmailun turvallisuussääntely ja turvaisi vahingonkärsijän asemaa vahinkotilanteessa lisäämättä kuitenkaan tarpeettomasti sääntelyä arvoisa puhemies ilmatilan käyttöä voidaan rajoittaa tai kieltää ilmailulaissa säädetyn mukaisesti miehittämättömän ilmailun yleistyessä on tunnistettu tarpeita rajoittaa tai kieltää miehittämättömillä ilma aluksilla harjoitettavaa toimintaa tiettyjen erityistä suojaa tarvitsevien alueiden kuten esimerkiksi tuomioistuinrakennusten yläpuolella keskeistä on tässäkin ettei ilmailua rajoiteta enempää kuin on välttämätöntä jotta saavutetaan tavoiteltava päämäärä kun miehittämätön ilmailu yleistyy se on tuonut mukanaan paljon potentiaalia kuten uudenlaisia elinkeinon harjoittamisen mahdollisuuksia esimerkiksi kuljetussektorilla sekä erilaisissa kuvauspalveluissa nyt erityisesti korona aikaan on uumoiltu että näiden dronejen käyttö tulisi lisääntymään hyvinkin paljon maailmassa on arvioitu että on tarve mahdollistaa tietyillä alueilla miehittämättömien ilma alusten lennättäminen sille asetetuista vaatimuksista poiketen esimerkiksi ilman näköyhteyttä lennättäminen hallituksen esityksessä ehdotetaan että ilmailulaissa säädettäisiin uusista edellä kuvattuun eu sääntelyyn perustuvista miehittämättömän ilmailun ilmatilavyöhykkeistä näitä olisi sitten kahdenlaisia rajoittavia ja mahdollistavia ensinnäkin liikenne ja viestintävirasto voisi laissa säädetyin edellytyksin kieltää tai rajoittaa miehittämätöntä ilmailua määräajaksi rajoittavilla ilmatilavyöhykkeillä lisäksi liikenne ja viestintävirasto voisi perustaa mahdollistavia ilmatilavyöhykkeitä joilla avoimen kategorian miehittämätön ilmailu voisi poiketa sille asetetuista vaatimuksista turvallisesti arvoisa puhemies suomessa on säädelty kansallisesti eräisiin kevytilmailussa käytettäviin ilma aluksiin liittyvistä turvallisuusvaatimuksista easa asetuksen kansallinen liikkumavara mahdollistaa että tätä käytäntöä voidaan jatkaa kevyiden ilma aluksien piiriin kuuluisivat jatkossa muun muassa alle kuusisataa kiloa painavat lentokoneet purjelentokoneet ja helikopterit kuten muissakin hallituksen esitykseen sisältyvissä ehdotuksissa tarkoituksena on edistää ilmailutoiminnan turvallisuutta ja kehitystä niin harrastusmuotona kuin elinkeinotoimintana arvoisa puhemies hallituksen esityksen sisältämien lakiehdotusten on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti edellä kuvatun miehittämätöntä ilmailua koskevan alemmanasteisen eu sääntelyn kanssa rohkenen tämänkin osalta toivoa että esitys saa myötämieltä

kiitos ministerille esityksestä turvallisuus on tässäkin esityksessä isossa roolissa esityksellä siis täydennetään uudistetun euroopan unionin easa asetuksen asetuksen säännöksiä siviili ilmailun ilmailun turvallisuudesta kansallisesti vuonna kaksituhattakahdeksantoista uudistetussa easa asetuksessa on paljon uutta erityisesti miehittämättömän ilmailun turvallisuutta koskevaa sääntelyä miehittämätön ilmailu on viime vuosina yleistynyt ja esimerkiksi multikoptereiden eli puhekielessä puhutaan droneista lennättämisestä on tullut yhä tavallisempaa tästä syystä on hyvä että myös niiden turvallisuudesta säädetään nyt käsittelyssä olevaan esitykseen sisältyy useita säädöksiä jotka täydentävät tätä eurooppalaista siviili ilmailun turvallisuuden perusasetusta ilmailu on vahvasti kansainvälisesti säädeltyä toimintaa joka perustuu suurelta osin kansainvälisiin sopimuksiin joten siihen liittyvää kansallista sääntelyä sääntelyä ja liikkumavaraa on hyvin vähän easa asetukseen liittyy kuitenkin kansallista liikkumavaraa sekä poikkeusmahdollisuuksia käsittelyssä olevassa esityksessä ehdotetaan laissa säädettäväksi muun muassa miehittämättömän ilma aluksen kauko ohjaajien ikärajoista siten että ikäraja olisi kaksitoista tai viisitoista vuotta riippuen siitä kuinka suuren riskin lentotoiminnaksi harjoitettu toiminta lasketaan korkean riskin toiminnassa ei kansallista liikkumavaraa easa asetuksen puitteissa ole vaan vähimmäisikäraja on kahdeksantoista vuotta täytyy kiittää ministeriä ja ministeriön valmistelua siitä että että suomessa ikärajat matalan ja keskisuuren riskin lentotoiminnalle asetetaan easa asetuksen kuudentoista ikävuoden lähtökohtaa alhaisemmiksi alhaisemmiksi kansallisen liikkumavaran puitteissa lisäksi on syytä huomata että eu asetuksen mukaan myös näitä ikärajoja nuoremmat lapset ja nuoret voivat lennättää kauko ohjattavaa kauko ohjattavaa ilma alusta kauko ohjaajan vaatimukset täyttävän henkilön valvonnassa erityisen tärkeää tämä on harrastustoiminnan näkökulmasta mainittujen seikkojen lisäksi pidän tärkeänä että esityksessä ehdotetaan käytettävän kansallista poikkeusmahdollisuutta täysimääräisesti siten että kevyistä ilma aluksista säädettäisiin suomessa jatkossakin ilmailulaissa ja liikenteen palveluista annetussa laissa ja totta kai otamme liikenne ja viestintävaliokunnassa tämänkin esityksen vakavasti käsittelyyn

paljon potentiaalia jos ajatellaan esimerkiksi palvelualaa tai valokuvausta niin minkälaisen mahdollisuuden se onkaan tuonut ja aivan niin kuin viittasitte tuohon korona aikaan niin olen pohtinut sitä että ei ihan vielä lentele näille karanteenissa oleville yli seitsemänkymmentä vuotiaille kauppakasseja ainakaan kovin paljon tuolla ilmastossa mutta sitä ei koskaan tiedä mitä sitten kun apteekista tarvitaan jotain tai niin edelleen no tämä on sitä sellaista mitä se voi olla tulevaisuudessa mielestäni on erittäin hyvä että että nyt tässäkin lakiesityksessä tulee ehdottomasti tarpeellisia turvallisuuden vuoksi kuten sanoitte ministeri ilmatilaahan voidaan rajoittaa myöskin näiltä miehittämättömiltä ilma aluksilta ja ja silloin aikoinansa omanakin ministerikautenani me rajoitimme helsingissä muutamia paikkoja joissa ei pidä pidä näillä liikkua nyt sitten tuli mieleen vain tietävätkö nämä nämä kaikki jotka innostuneena lähtevät dronea viemään tuonne ilmaan minkälaisia sääntöjä suomessa on eli kysymys kuuluu miten varmistetaan se että osataan sitä käyttää ja miten varmistetaan että he tietävät mitkä ovat meidän säännöstöt ja miten tätä valvotaan ja ja kun täällä on valiokunnan puheenjohtajakin niin kun te käytte tätä läpi niin kiinnittäkää huomiota siihen valmennukseen koulutukseen ja myöskin tähän tähän valvontaan kun ministeri on täällä paikalla vielä kysyisin tästä kun puhutaan ilmailuturvallisuudesta ja kun tässähän oli muutama vuosi sitten keskustelua näistä transpondereista niin mikä on tällä hetkellä se keskustelu silloin aikoinansa käytiin kovakin keskustelu eun alueella ja ja meillä siitä että nämä transponderit pitää olla päällä silloin kun täällä meidän ilmakehässä ollaan ja sitten jotkut maathan käyttivät tätä tilannetta vähän hyväksi eikä niitä niin pidetty päällä ja itsekin puutuin siihen nyt kysymys kuuluu onko käyty viime aikoina keskustelua näiden transpondereiden

puhemies kiitoksia edustajille näistä kommenteista ja ja kysymyksistä olen ihan varma että juuri tuo edustaja risikon esille nostama kysymys siitä millä tavalla tämän lainsäädännön sisältö tullaan kertomaan ja tiedottamaan harrastajille on aivan olennainen ja tärkeä kysymys siitä huolimatta että olemme halunneet tässä esityksessä taata tämän harrastuksen niille nuorille ja varhaisteini ikäisillekin jotka siitä ovat innostuneet kyllä omassa mielessäni käväisee pieni huoli siitä että siinä iässä saatetaan innostua myöskin sellaisiin sellaisiin tempauksiin jotka sitten eivät ole turvallisimpia mahdollisia sillä tavalla tietoisuuden lisääminen siitä mikä on sallittua ja mitkä kohteet ovat semmoisia mitä ei pidä lähestyä ja myöskin ylipäätään ymmärrys siitä mikä kuuluu ihmisen yksityisyyden piiriin täytyy teroittaa tässä esityksessähän ei sinänsä oteta kantaa esimerkiksi siihen siihen miehittämättömien alusten toimintaan joka tuntuu useita haitata sen takia että koetaan että tunkeudutaan yksityisyyden piiriin ja se on nyt dronejen lisääntymisen myötä ehdottomasti asia johon johon tulee kiinnittää huomiota sitten kysyitte edustaja risikko onko tämä kysymys transpondereista noussut esiin viime aikoina ja vastaus siihen on aika lyhyt nyt tällä omalla lyhyehköllä kaudellani ei ole tullut kertaakaan esiin sellaista keskustelua jossa tähän olisin törmännyt mutta ehdottomasti se on niin tärkeä ja mielenkiintoinen kysymys että odotan ilolla hetkeä jolloin voin palata kanssanne tähän kysymykseen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa herra puhemies sivistyneen euroopan tulee pitää yhtä kun aikanaan olin euroopan liittymisen kannalla minulle oli tärkeää että eurooppalaiset saavat opiskella ja sivistyä eri maissa yrittäjät saavat käydä euroopan sisämarkkinoilla kauppaa ja saamme matkustaa vapaasti ja tehdä vahvuuksiemme mukaista työtä tässä suuren rauhanprojektin ja yhteisten arvojen vakaassa euroopassa euroopan komissio on antanut suomelle suomelle viime vuoden tammikuussa virallisen huomautuksen jossa on tarkasteltu suomen lainsäädännön vastaavuutta ammattipätevyysdirektiivin säännösten kanssa huomautuksessa todetaan että suomi on jättänyt täyttämättä osan ammattipätevyysdirektiivin säännöksistä hallituksen esitys on vastaus tähän huomautukseen siksi ammattipätevyyden annettua lakia ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia halutaan muuttaa edelliseen lakiin lisätään säännökset ammatillisesta harjoittelusta ja tunnustamisen vaikutuksista jälkimmäisessä selvennetään erikoislääkäreiden erikoishammaslääkäreiden ja erikoissairaanhoitajien tunnustamismenettelyä myös ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuomaa virkakelpoisuutta koskevia rinnastamissäännöksiä täsmennetään tämä edistää sitä että saamme vapaasti opiskella eri puolilla eurooppaa ja tuoda muualta monipuolista osaamista ja sivistystä pieneen maahamme suomi kuuluu eurooppalaiseen ja pohjoismaiseen perheeseen jäsenvaltioiden tulee tunnustaa unionin kansalaisen toisessa jäsenvaltiossa hankkima koulutus ja ammattipätevyys kun jäsenvaltiossa edellytetään säännellyn ammatin harjoittamisen aloittamiseksi tai harjoittamiseksi määrättyä ammattipätevyyttä säännellyllä ammatilla tarkoitetaan sellaista tehtävää jonka aloittaminen tai harjoittaminen edellyttää että henkilö täyttää tietyt lainsäädännön mukaiset ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset tunnustaminen antaa unionin kansalaisille oikeuden harjoittaa toisessa jäsenvaltiossa samaa ammattia johon hänellä on pätevyys omassa kotijäsenvaltiossaan meillä on useita tunnustamisjärjestelmiä joiden toimivuutta on hyvä arvioida ja kehittää on ammattikokemusjärjestelmä automaattinen tunnustamisjärjestelmä ja yleinen tunnustamisjärjestelmä arvoisa herra puhemies koronan keskellä tekee työtään myös jatkuvan oppimisen parlamentaarinen uudistusryhmä nämä euroopan samalla pohjoismaiset yhteiset työmarkkinat ja tunnustamiset tulee ottaa huomioon myös tässä uudistuksessa meidän tulee poistaa pätevyyksiin liittyviä rajaesteitä sivistysvaliokunnan puheenjohtaja risikko puhui aikaisemman pykälän kohdalla ansiokkaasti muualta tänne tulevien todellisesta osaamisesta ja riittävästä työkokemuksesta tähänkin haasteeseen kehitteillä olevan jatkuvan oppimisen valtakunnallisen ja alueellisen palvelumallin tulee vastata tarvitsemme sujuvaa täsmä muunto ja täydennyskoulutusta jotta muualta tullut kriteerit täyttävä ammattilainen sopeutuu hyvin suomalaiseen työelämään ja pääsee joustavasti alkuun on tärkeää että hän pääsee työssään myös jatkuvan oppimisen polulle ja uralle siihen kulttuuriin että itsensä kehittäminen on osa työn tekemistä ja johtamista kannatan hallituksen esitystä
arvoisa puhemies tämä tosiaan tulee tuonne sivistysvaliokuntaan ja hieman tässä esittelen mistä tässä on kysymys nimittäin eun yksi keskeisistä tavoitteista on henkilöiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta rajoittavien esteiden poistaminen jäsenvaltioiden väliltä jäsenvaltioiden kansalaisten osalta on kyse erityisesti oikeudesta harjoittaa ammattia itsenäisenä ammatinharjoittajana tai palkattuna työntekijänä muussa jäsenvaltiossa kuin siinä missä he ovat hankkineet ammattipätevyytensä tähän liittyen eun tehty sopimus muun muassa mahdollistaa direktiivit tutkintotodistusten todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta ammattipätevyysdirektiivissä vahvistetaan säännöt joiden mukaisesti jäsenvaltion on tunnistettava ja tunnustettava unionin kansalaisten toisessa jäsenvaltiossa hankkima koulutus tai ammattipätevyys kun jäsenvaltiossa edellytetään säännellyn ammatin harjoittamisen aloittamiseksi tai sen harjoittamiseksi määrättyä ammattipätevyyttä säännellyllä ammatilla tarkoitetaan tehtävää jonka aloittamisen tai harjoittamisen edellytyksenä on että henkilö täyttää tietyt lainsäädännön mukaiset ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset tunnustaminen antaa unionin kansalaiselle oikeuden harjoittaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa samaa ammattia johon hänellä on pätevyys

niin tämä direktiivihän on erittäin tärkeä ja ja itse näen että kun tässäkin on kyse terveydenhuollon ammateista mistä tässä nyt vähän niin kuin reklamaatiota on tullut niin on erittäin tärkeä tämä tutkintojen vertailtavuus ja ennen kaikkea se osaamisen vertailtavuus aivan niin kuin täällä edustaja kinnunen hienosti puhui siitä kysymyshän on nimenomaan terveydenhuollon palvelujen laadusta ja vaikuttavuudesta ja potilasturvallisuudesta olen itse aikoinansa kun olin aikuiskoulutusjohtajana ja rehtorina paljon käynyt keskustelua siitä että kun toisesta jäsenmaasta tulee tulee henkilö ja kun näen ne todistukset mitkä siellä ja näen mitä se koulutus on pitänyt sisällänsä niin saattavat olla hyvin hyvin erilaisia ne ne oppisisällöt sen tähden on erittäin tärkeää että esimerkiksi lääkärien ja hoitajien koulutuksessa on hiljalleen alettu euroopan sisällä myös näitä sisältöjä muokata yhtenevämmäksi siitä syystä että että ei vain pelkästänsä tunnusteta ja tunnisteta sitä sitä ammattipätevyyttä sitä muodollista pätevyyttä vaan todella tiedetään mitä se pitää sisällänsä tietysti tietysti voisi ajatella että että lääkärin osaamisen pitää olla ihan samanlaista kaikkialla maailmalla ja kaikissa ja kaikissa maissa niin pitääkin mutta siihen on saatettu päästä hyvin erilaisin metodein siitä syystä on aina hyvä kuitenkin katsoa onko jotain sellaista pitää kuitenkin täydentää kun tänne tulee esimerkiksi suomalainen lainsäädäntö on semmoinen ja samoin meidän tietojärjestelmät ja kaikki eli kyllä siitä huolimatta vaikka me tunnustamme sen toisen maan ammattipätevyyttä kun se on siellä hankittu ja ja tunnistamme ja tunnustamme nämä muodolliset pätevyydet meidän pitää kuitenkin aina katsoa onko hallinnassa se osaaminen mitä suomessa tarvitaan se on sitä potilasturvallisuutta kiitos

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa herra puhemies olen näköjään eduskunnan taimivastaava kun muita puheenvuoroja ei ole tulossa se sopii oikein hyvin vanhalle neljä puutarhayrittäjälle ja taimenkasvattajalle tervehdin tätä pitkälti teknistä lakimuutosta siis ilolla on tärkeää että voimme taata suomessa myytävien taimien korkean laadun ja taudittomuuden esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taimiaineistolakia jossa säädellään puutarhakasvien taimiaineiston tuotannosta markkinoinnista ja maahantuonnista ruokaviraston valvoman lain tarkoituksena on edistää terveen hyvälaatuisen ja tänne suomen kasvuolosuhteisiin sopivan puutarhakasvien taimiaineiston tarjontaa laki varmistaa myös riittävien tietojen antamisen puutarhakasvien taimiaineistosta taimien ostajille ja muille käyttäjille muutos panee täytäntöön eun täytäntöönpanodirektiivin joka on annettu siemenissä ja muissa kasvien lisäysaineistoissa olevista taudintuhoojista koska taimien etämyynti kasvaa ja etämyynnissä valvonta on tullut haastavaksi lakiin on tarve tuoda tunnistautumaton näytteenotto etämyynnissä valvontaviranomainen voisi tunnistautumatta tilata toimijoilta etämyynnissä olevista taimista näytteitä tunnistautumattomuus on tärkeää jotta internetin tilaussivuilta voidaan nähdä samat tiedot jotka myös kuluttajat näkevät kun tuote on tilattu toimijalle ilmoitetaan että näyte on tilattu virallista valvontaa varten lakiin liittyy myös se että ruokavirasto toteuttaa jatkossa taimiaineiston hyväksymisen ja rekisteröinnin virasto ottaa siis vastaan hakemukset ja tekee päätökset tämä ei olisi enää jatkossa ely keskuksen tehtävä lisäksi ehdotetaan että automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat voisi jatkossa allekirjoittaa koneellisesti laki tulisi voimaan jo tämän kuun lopulla lain aiheuttama lisätyö voidaan hoitaa nykyisin resurssein taimiaineiston kasvintuhoojien testauksista ja omavalvontavaatimuksista saattaa toki syntyä viranomaisille ja tutkimuksia tekeville laboratorioille vähäistä lisätyötä taloudelliset vaikutukset ovat kuitenkin vähäiset kannatan hallituksen esitystä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia ja asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies tällä esityksellä ehdotetaan muutettavaksi poliisin hallinnosta annettua lakia tavoitteena on muuttaa poliisihallinnon säädettyä ilmoitusvelvollisuutta sekä poliisilaitoksen päällikön nimittämistoimivaltaa koskevaa sääntelyä vastaamaan paremmin sisäasiainhallinnon strategista ja poliisihallinnon operatiivista ohjaustoimivaltaa ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian arvoisa puhemies sisäministeriössä on arvioitu sisäministeriön tulosohjauksen toimivuutta ja vaikuttavuutta sekä lisäksi poliisihallituksen perustamisen tavoitteiden onnistumista ministeriössä on myös tehty yhdessä hallinnonalan kanssa konsernistrategiatyötä ja kehitetty strategiaprosesseja ja tulosohjausmallia hankkeella jossa on käsitelty toimintaa ja tehtäviä kokonaisuutena konsernin strategisesta johdosta aina operatiiviseen ja taktiseen toimintaan asti

keskittäminen yhdelle taholle sujuvoittaisi prosessia ja esimiestoiminnan toteuttamista arvoisa puhemies selkeästi organisoitu roolijako valvonta ohjaussuhteet sekä tiedonkulku ja informointi luovat edellytykset toimivan poliisihallinnon toteuttamiselle esitykseen sisältyvän informointivelvollisuuden ja nimittämistoimivallan toteuttaminen luovat edellytyksiä myös paremmalle johtamiselle ja ohjaamiselle

arvoisa puhemies

esityksessä ajantasaistettaisiin poliisin johtamisjärjestelmää ja lisäksi täsmennettäisiin poliisiylijohtajalle ja suojelupoliisin päällikölle asetettua ilmoitusvelvollisuutta yhteiskunnallisesti merkittävistä toimialaa koskevista asioista poliisihallitus on perustettu vuonna kaksituhattakymmenen ja sitä ennen poliisin ylin johto toimi sisäministeriössä poliisiosastolla ministeriöön jäi joitakin yleensä operationaaliselle johdolle kuuluvia tehtäviä kuten nimitysvaltaa esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisilaitoksen päällikön nimittämistoimivaltaa siten että nimittämistoimivalta siirretään sisäministeriöltä poliisilaitosten esimiesvirastona vakiintuneesti toimivalle poliisihallitukselle lisäksi laissa säädettäisiin siitä että poliisihallituksen ja suojelupoliisin olisi ilmoitettava salassapitosäännösten estämättä sisäministeriölle vastaavat tiedot kuin ilmoitetaan valtioneuvoston tilannekeskukselle esitystä toiminnan kehittämiseksi sekä tilanteen selkeyttämiseksi voidaan pitää kannatettavana ja lakimuutos on tarpeellinen poliisiylijohtajalle ja suojelupoliisin päällikölle asetettua ilmoitusvelvollisuutta on tärkeää täsmentää menettely turvaa selkeän nopean ja luotettavan tilannekuvan siirtymisen vastuutahoille on tärkeää painottaa että salassa pidettäviä tietoja käsittelevät ainoastaan ne henkilöt joille tiedot ovat välttämättömiä työtehtäviensä kannalta tästä asianmukaisesta tietoturvallisuudesta on pidettävä tiukasti kiinni arvoisa puhemies poliisiylijohtajan lakitasoinen asema kaikkien poliisimiesten esimiehenä puoltaa nimittämistoimivallan siirtämistä nimittämispäätökset tapahtuisivat siellä missä päätöksen taustat tiedetään varmasti parhaiten

valiokunnan puheenjohtaja purra jo oikeastansa sanoi kaiken mitä olin itse ajatellut sanoa haluan vain todeta ministerille että tämä on erinomaisen hyvä hyvä laki mitä nyt teette nimittäin johtaminen viestintä ja tiedottaminen kietoutuvat nyt yhteen ja niitä selkeytetään ja tuodaan sitä avoimuutta tiedonsaantimahdollisuuksia lisäämällä mutta ei kuitenkaan unohdeta sitä tietosuojaa ja sen sen vaalimista tämä kaikki liittyy siihen valtaan ja vastuuseen mitä näiden henkilöiden joista tässä nyt on kysymys pitää kantaa sekä valtaa että vastuuta tämä nimittämistoimivallan siirto nimenomaan poliisihallitukselle ja poliisiylijohtajalle on aivan erinomaisen hyvä asia aikoinansa silloin kun olin sisäministerinä nämä kaikki asiat tuotiin ja silloinhan lähdettiin selvittämään mitä tälle kaikelle voidaan tehdä on hienoa että tässä ei käsitellä vain pelkästänsä nimittämistoimivaltaa vaan on se poliisihallinto läpivalaistu

sen nimenomaan poliisihallinnon ja suojelupoliisin hallinnon näkökulmasta koska ne ovat kuitenkin ne jotka sitten näitä joutuvat tekemään on tärkeää että on tällainen toimijalähtöisyys näissä laeissa ja otetaan huomioon että nämä ovat aika vakavia tilanteita silloin kun tätä lakiakin joudutaan miettimään että kuka tekee mitäkin ja sen työnjaon pitää olla niin selkeä haluan tässä yhteydessä sanoa että teillä arvoisa ministeri on erinomainen ministeriö se on se on selkeä ja siellä asiat hoituvat voitte kiittää puolestani ministeriön virkamiehiä mutta myöskin

poliisihallitusta ja myöskin suojelupoliisia ja krptä siitä miten hienosti he toimivat nytkin on tapahtunut monia sellaisia asioita

kun ajattelee miten paljon huumeet ja aseet liikkuvat tällä hetkellä ja koronakin tuo uusia ulottuvuuksia siihen työhön että ei muuta kuin voimia sinne heille he ovat yksiä turvallisuuden tuottajia tässä korona aikanakin ja senkin tähden pitää olla selkeät

arvoisa puhemies kiitän edustajia rakentavasta erittäin hyvästä keskustelusta tässä ja mukava kuulla tällaista palautetta asia on tosiaan ollut valmisteilla jo pidemmän aikaa ja tätä työtä strategian hiomiseksi ja ylipäätään näiden johtamisjärjestelmien

ja ministerinä on tietyllä tavalla jatkuvasti helppo luottaa siihen että toimitaan oikein vaikkakin tässäkin vaikeissa poikkeusoloissa on ollut vaikeita tilanteita ja niitä sitten ratkotaan myöhemmin jos jotain ongelmia on ollut ehkä juuri siihen liittyen tämä lakimuutos on tarpeellinen koska tällä saralla jos missä ne tilanteet tulevat päälle erittäin nopeasti ja silloin kaikkien relevanttien tahojen pitää olla informoituina esimerkkinä se että ministeriön viestintä tietää missä mennään kun tilanteet ovat päällä se on yksi konkreettinen paikka mitä täytyy myös pitää haarukassa jatkuvasti juurikin ehkä tämän lain keskiössä on se että nyt erotetaan vahvemmin vielä sitä ministeriön roolia ikään kuin strategisena johtajana ohjaajana ja sen lisäksi sitten operatiivisen tason toiminta erikseen että nämä eivät jatkuvasti mene myös sekaisin monin paikoin itse pidän tärkeänä että saamme edistettyä tätä ja vaikka tässä poikkeustilanteessa nyt pääasiassa koronaan liittyviä asioita tänne saliin tuodaankin niin kiitokset siitä että saimme myös tätä täällä käsitellä